lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies värderade talman vankeuslain mukaan vankeuden täytäntöönpanon tavoitteena on lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää rikosten tekeminen rangaistusaikana

esityksessä ehdotetaan että vankeuslaissa ja tutkintavankeuslaissa säädetyt toimivaltuudet vastaisivat nykyistä selkeämmin ja täsmällisemmin rikosseuraamuslaitoksen tehtäviä ensinnäkin rikoksen selvittäminen poistettaisiin rikosseuraamuslaitosta koskevista toimivaltasäännöksistä sen vuoksi että rikoksen selvittäminen on lainsäädännössä määritetty osaksi rikoksen esitutkintaa ja kuuluu esitutkintaviranomaisille

rikosseuraamuslaitoksen ja esitutkintaviranomaisten välinen yhteistyö vankeusaikaisen rikollisuuden estämiseksi on erityisten poliisivaltuuksien lakkaamisen jälkeen perustunut henkilötietojen käsittelystä annetuissa laeissa säädettyyn tietojen luovuttamiseen sekä virka apuun

arvoisa puhemies rikosseuraamuslaitokselle annettaisiin salassapitovelvollisuuden estämättä oma aloitteinen oikeus ilmoittaa esitutkintaviranomaisille ne tiedot jotka sillä on voimassa olevan lain perusteella oikeus luovuttaa näille viranomaisille niiden pyynnöstä

hyväksymiä maksukortteja esitystä on pidetty lausuntopalautteessa kannatettavana tietojen luovuttamista koskevien säännösten perustuslainmukaisuuden arviointia esitettiin täsmennettäväksi lausuntopalaute on otettu huomioon

arvoisa herra puhemies kiitos oikeusministerille tästä hyvästä esityksestä itse asiassa viime kaudella meille tuli sellainen ongelma esiin oikeusministeri häkkäsen kanssa että rise muutti yllättäen käytäntöjään niin että se ei enää luovuttanut tietoja poliisille laki ei muuttunut mutta risen käytäntö muuttui jo silloin alettiin pohtimaan että mitä ihmettä tässä on tapahtunut kunnes rise muutti onneksi käytäntönsä takaisin nyt on hyvä että me olemme saaneet lakiin selkeitä tarkennuksia ja muutoksia miten tulee toimia se on vain tosiasia että nykypäivänä eri viranomaisten on tehtävä yhteistyötä ja yhteistyön tekeminen on tietojen vaihtamista tässä on onneksi siirrytty siihen että ajatellaan asioita enemmän yhteiskunnan kuin pelkästään yksilön kannalta aikaisemmin yksilö oli se ratkaiseva mitään tietoja ei saanut luovuttaa toiselle viranomaiselle vaikka molemmat olivat salassapitovelvollisia nyt ajatellaan yhteiskunnan parasta näinhän se pitää ollakin lääkäri hannu lauerman joka ehkä tietää suomessa eniten näistä vaarallisista rikoksentekijöistä mielestä meillä on vankiloissa puolenkymmentä rikoksentekijää joita ei ehkä koskaan pitäisi päästää vapaaksi tuossa toistakymmentä vuotta sitten näitä määriä ja me pääsimme vähän isompaan niin tai näin meillä on vaarallisia rikoksentekijöitä vankiloissa ei ole ratkaisevaa onko heitä nyt sitten puolenkymmentä vai kaksikymmentä vai jotain siltä väliltä mutta etenkin heidän osaltaan tietojen pitää liikkua eri viranomaisten välillä saumattomasti kun jonain päivänä tulee kuitenkin se hetki että tällainen rikoksentekijä pitää päästää vapaaksi halusimme tai emme niin silloin pitää olla tieto viranomaisilla täällä siviilipuolella kuinka estää uusintarikollisuus joka saattaa pahimmillaan ilmentyä henkirikollisuutena

ehkä vähän virheellisesti meidän edustajamme antti häkkäsen lausuntoja tästä elinkautisesta tulkittiin niin että se olisi automaattisesti ikuinen elinkautinen heitän nyt kysymyksen oikeusministerille esimerkiksi norjassa on elinkautinen sellainen että noin kahdenkymmenen vuoden jälkeen aina tuomioistuin harkitsee vuoden tai kahden välein pystyykö tällaisen vaarallisen vangin päästämään vapauteen menee ihan ihmisoikeussopimusten mukaan ja tätä käsittääkseni antti häkkänenkin tarkoitti pystyttäisiinkö meillä pohtimaan liittyy vähän samaan tähän tiedonvaihtoon myös tätä että pystyttäisiinkö meilläkin näitä muutamia vaarallisia ihmisiä ehkä vähän pidempään pitämään vankilassa ihan muiden turvallisuuden takia meidän kaikkien turvallisuuden takia ja tietojenvaihto tässäkin on oleellinen asia

siellä myös pysyisivät tulevaisuudessa kiitos oikeusministeri henrikssonille hyvästä esittelystä ja myös edellä puhuneelle edustaja tolvaselle yhteistyön ja tietojenvaihdon alleviivaamisesta myös itse olin ajatellut että nostan esille sen että meillä on kyllä arvoisa oikeusministeri myös sellaisia henkilöitä joiden paikka ei ole elää muiden ihmisten keskuudessa niin sanotusti vapaudessa meillähän näitä vaarallisuusarviointeja on viime vuosien aikana laajennettu ja niitä tehdään yhä useammille vangeille mutta yksi ongelma on se että se että kun asiantuntijat toteavat että kyseinen henkilö on edelleen vaaraksi muille ei olekaan helsingin hovioikeutta sitova vaan helsingin hovioikeus voi tehdä toisenlaisen päätöksen kuin ne ihmiset jotka kyseisen vangin kanssa ovat työtä tehneet ja vaarallisuusarvioinnin tehneet eli tavallaan sivuuttaa sen ammattilaislausunnon jossa todetaan että tätä kyseistä henkilöä ei pitäisi vapauttaa olisitteko valmis harkitsemaan sitä että nämä vaarallisuusarvioinnit olisivat sitovia ja pitäviä ja niiden yli ei voitaisi kävellä ja laskea näitä vaarallisia henkilöitä enää tekemään uusia rikoksia meillä on arvoisa ministeri aivan liian monta tapausta arjessa jossa henkilö on vapautettu vastoin vaarallisuusarviointia ja hetken päästä on tapahtunut joko uusi seksuaalirikos tai väkivaltarikos tai jopa murha ja silloin tietysti voi sanoa että eihän tämä järjestelmä arvoisa puhemies sitten tämä elinkautiskysymys johon myös edustaja tolvanen viittasi ja jonka teitä edeltävä entinen oikeusministeri häkkänen esille nosti olin itse myös laittanut esille tämän norjan mallin jossa siis elinkautinen on kaksikymmentäyksi vuotta minimissään ja sen jälkeen sitä voidaan oikeuden päätöksellä jatkaa ymmärtääkseni viiden vuoden palasissa eteenpäin eikö tämä olisi meille aivan hyvä järjestelmä mielestäni meidän pitäisi myös suomessa pohtia tilannetta niin että meillä olisi ajanmukainen lainsäädäntö vaikkapa tällaista norjassa tapahtunutta joukkomurhatapausta varten ettemme vasta sitten ole pohtimassa tilannetta kun jotain vakavaa ja järkyttävää on

arvoisa puhemies hallituksen esitys vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi on tarpeellinen ja perusteltu siitä kertoo myöskin lausuntopalaute suurin osa suhtautuu tähän muutokseen myönteisesti tietojen saannin osalta on aivan välttämätöntä että parannetaan tiedonvaihtoa rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin tarvittaessa tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa voimassa oleva lainsäädäntö ei ole siihen riittävä rikolliseen ja vankilaturvallisuutta vaarantavaan toimintaan tulee voida puuttua tehokkaasti ennaltaehkäisemällä tällaista toimintaa vankilassa sekä saattamalla nämä tapaukset tarvittaessa myös poliisin käsiteltäväksi tässä lakiesityksessä on myöskin kameravalvontaan liittyviä asioita ja itse näen että merkittävä asia on myöskin muiden vankien turvallisuuden

tässä kun mietitään yksilön oikeuksia on myöskin muistettava tarkoin mitä ovat ne muiden muiden ihmisten oikeudet oikeus turvallisuuteen samoin maksukorttien käytön valvonnasta ei ole tällä hetkellä säädetty ja se vaatii tarkempaa säätelyä maksukorttitilien valvonta on esimerkiksi huumekaupan ja muiden vankien painostamisen estämiseksi välttämätöntä ettei niitä käytetä rikolliseen toimintaan tämä esitys on on tarpeellinen ympäröivä maailma on muuttunut ja vankilan toimintaympäristö on muuttunut erilaisten yhteiskunnan muuttumisen myötä nousseiden haasteiden ja meidän lainsäädäntömme on pysyttävä myös siinä matkassa nostaisin tässä esille myös samaa mitä edustajat tolvanen ja heinonen liittyen yhteiskunnan turvallisuuteen ja siihen miten vankimme myöskin saadaan takaisin niin sanotusti yhteiskuntakelpoisiksi ja sopeutumaan yhteiskuntaan tässä nousevat tietenkin tärkeään osaan nämä vaaralliset vangit mutta myös seksuaalirikolliset

etteivät he jatkossa uusi rikoksiaan olen aikaisemmin tehnyt kirjallisen kysymyksen kemiallisesta kastraatiosta seksuaalirikollisten yhteydessä ja kysyisinkin oikeusministeriltä onko tämä asia mitenkään etenemässä voitaisiinko ajatella yhdeksi mahdolliseksi

arvoisa herra puhemies keskeinen asia tässä ehdotuksessa on tietysti se että parannetaan viranomaisten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ja niin kuin aikaisemmissa puheenvuoroissakin kävi hyvin ilmi ennen kaikkea se että voidaan vähentää ja ennaltaehkäistä rikollisuutta siellä vankilaympäristössä yksi kohta tuossa tuli ministerikin taisi mainita nimenomaan tämä maksukorttien tilanne ja niiden valvonta ja säilyttäminen millä tavalla pystytään rikollisuuden estämiseen vankeusajalla ja miten tietoja pitäisi saada myöskin näiltä maksulaitoksilta onko jossain vaiheessa pohdittu sellaista asiaa että meillä olisi ikään kuin suljettu maksujärjestelmä tai joku nythän meillä on näitä mastercard ja prepaid kortteja joita voi kuitenkin käyttää mutta esimerkiksi taisi olla lakivaliokunnan kanssa kun vierailimme norjassa bastöyn saarella taisi olla suljettu järjestelmä missä ainoastaan siellä saarella maksettiin sillä että onko tällaisia lainsäädäntöajatuksia ollut esimerkiksi suomessa missään vaiheessa toinen pointti tekninen valvonta ja sen lisääntyminen hyvä että saadaan täsmälliset säännökset teknisestä valvonnasta mutta toive on myöskin se että tämä tekninen valvonta myös lisääntyy sitten sen myötä kun saadaan nämä kirjaukset

arvoisa herra puhemies tämä on tärkeä lakiesitys kiitos siitä että oikeusministeriö on edistämässä viranomaistemme toimivaltuuksien saattamista ajanmukaiseen malliin on sinänsä tietysti hieman paradoksaalista että joudumme kehittämään lainsäädäntöä vankeusaikaisen rikollisuuden estämiseksi kun tietysti vankeudessa sovitetaan niitä aiemmin tehtyjä rikoksia ja pitäisi olla aivan itsestäänselvää että vankeusaikana ei tehdä enempää rikoksia eikä vaaranneta vankeinhoidon hallintoa ja vankeinhoitoa tekevien ihmisten turvallisuutta arvoisa puhemies haluaisin oikeusministeriltä oikeastaan myös kysyä tässä samalla sitä että kun olemme nähneet kuinka naapurimaassamme ruotsissa joka monella tavalla on suomelle yhteiskunnallinen vertailukohta ollaan viime vuosina luisuttu todella vakavaan väkivallan lisääntymiseen ja siellä rikollisjengien väliset välienselvittelyt alkavat aiheuttaa yleisen turvallisuudentunteen horjumista niin miten tämä näyttäytyy oikeusministerin hallinnonalalla miten pystytään estämään suomen luisuminen tilanteeseen jossa rikollisjengit aiheuttavat vaaraa myös jo sivullisille ja

esitettyjen toimenpiteiden lisäksi millä estetään senkaltainen kehitys joka

arvoisa herra puhemies hallituksen esitys on laaja koskiessaan useita eri lakeja esitetyillä muutoksilla selkiinnytetään rikosseuraamuslaitoksen tehtäviä ja toimivaltuuksia parantaen viranomaisten välistä yhteistyötä erityisesti rikollisuuden estämisessä olen perehtynyt vankilavirkailijain liiton syksyiseen lausuntoon ja pidän heidän esille nostamiaan asioita tärkeinä muutama kohta tässä esityksessä kaipaa mielestäni vielä uutta tarkastelua ensinnäkin etsintäkuuluttamista koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä puutteellinen ja uusi säännös selkeyttäisi sitä ehdotukseen pitäisi kuitenkin vielä lisätä että rikosseuraamuslaitoksella on toimivalta etsintäkuuluttaa vanki joka karkaa poistuu luvatta vankilasta tai ei palaa vankilaan määrättynä ajankohtana etsintäkuuluttamisen pitää olla mahdollista kaikissa tilanteissa joissa vanki on vankilan ulkopuolella ilman rikosseuraamuslaitoksen lupaa emme voi antaa tulkinnanvaraa siihen pitääkö tehdä etsintäkuulutus vai ei tämä on tärkeää kaikissa tapauksissa toiseksi teknistä käyttöyhteyttä muille esitutkintaviranomaisille ei tule luoda jokainen virasto haluaa pitää oman turvallisuustietorekisterinsä rekisterin käytössä pitää olla erittäin tarkka sillä pahimmassa tapauksessa tietojen antaminen tai pääsy rekisteriin voi aiheuttaa vakavia turvallisuusuhkia

arvoisa herra puhemies hyvä oikeusministeri tämä esitys on kertakaikkisen tärkeä ja poistaa monta epäkohtaa joita meillä tällä hetkellä on tässä yhteistyössä rikosseuraamuslaitoksen poliisin sekä muiden tutkintaviranomaisten välillä muutaman asian olisin täältä nostanut esille vankiin kohdistuu rikoksen seurauksena vapauden menetys vapauden rajoittaminen on myös osa vankeusaikaa jossa monin tavoin vangin vapautta rajoitetaan mutta vangilla on yksityisyydensuoja ja myös yksityisyys ja tässä esityksessä monessa kohdassa mennään ikään kuin sille alueelle millä tasolla minkälainen se on vankeuden aikana

toivon että kun valiokunta sitten tätä käsittelee niin

varmistetaan se että tietynlainen yksityisyys ja intiimiys säilyy nostaisin nyt täältä ensinnäkin seuraavanlaisen asian vankeuslain yhdeksääntoista lukuun yhdeksääntoista lukuun esitetään lisättäväksi säännös rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten oikeudesta ilmoittaa poliisille toimivaltuuksiensa ja tehtäviensä hoidon yhteydessä ilmenneitä tietoja tapahtumista ja henkilöistä joiden voidaan perustellusti arvioida liittyvän rikolliseen toimintaan tämä on erinomainen asia ilmoittaa jos havaitsee jotain kysynkin nyt ministeriltä kun en tästä esityksestä ole löytänyt sitä että tuleeko tässä myös virkamiehelle ilmoitusvelvollisuus minulla on se käsitys että se ei tässä laissa olisi eli on oikeus mutta ei ilmoitusvelvollisuutta sitten toinen kohta täällä on tämä maksukortteihin ja niiden tilien valvontaan liittyvä uusi laajennettu oikeus eli voidaan valvoa vangin rahankäyttöä mutta en löytänyt tästä sitä että onko tulossa valvonta sille henkilölle jolla on valtuutus valvontaan eli siis kuka valvoo häntä joka vangin rahankäyttöä

myöskään sitä ei käsittääkseni ole tähän kirjoitettu sisään ja toivon että valiokunnan jäsenet huolella kuuntelevat tätä koska meidän on ja menikö tämä perustuslakivaliokuntaan hyvä myös siellä tarkastella kuka valvoo nyt tätä prosessia kokonaisuudessaan ja sitten vielä kolmantena asiana tänne on tulossa tämä niin sanottu oma aloitteinen tietojen luovuttaminen siis oma aloitteinen tietojen luovuttaminen myöskään täällä ei ole mainintaa siitä kuka luovuttaa kenelle se oikeus annetaan ja miten sitä seurataan pidetäänkö kirjaa luovuttajasta ja luovutetusta tiedosta sekään ei sisälly tähän eli tähän on ikään kuin erinomaisesti laajennettu tätä monien asioiden ja sisältöjen valvonnan lisäämistä mutta sen joka niitä tietoja kerää hankkii on jäänyt tässä hieman taka alalle jos on nyt käynyt kuitenkin niin että edustaja laukkanen on lukenut tämän huolimattomasti niin sitten tietysti perun kaikki puheeni mutta oikeusministeri joka varmasti on tietoinen lain sisällöstä ehkä osaa näihin minun

eduskuntaan tullut hallituksen esitys meillä valtava määrä tietoa esimerkiksi vangeista kerääntyy viranomaisille mutta on surullista että niiden tietojen liikkuminen viranomaisten välillä ei ei suju mutkitta se aiheuttaa monesti tilanteita joista voi olla ympäröiville ihmisille tai vanginvartijoille tai vankien kanssa erilaista työtä vaaraa henkilö on syyllistynyt vaikka törkeisiin rikoksiin mutta siitä ei ole tietoa tullut aikanaan varsinkin kun nykyaikana meillä on erittäin hyvät tietojenkeruuvälineet aivan loistavat tietojenkeruuvälineet niin pitäähän meillä olla lainsäädäntö ajan tasalla niin että tällaisissa tapauksissa kun on esimerkiksi erittäin vakavista rikoksista kysymys viranomaisilla tutkintaviranomaisilla poliisilla tullilla rajavartijoilla on oikeus saada tietoja mitä oikeasti on tapahtunut niin että muodostuu se kokonaiskuva jonka perusteella kansalaisten turvallisuudesta voidaan huolehtia jos meillä se tieto on jo olemassa niin on surullista jos sitä ei voi käyttää mutta nythän meillä on tässä lakiesitys jonka ministeri juuri esitteli ja ja toivon mukaan tämä tulee mahdollisimman äkkiä voimaan ja saadaan terävöitettyä tätä tutkintaa ja ennen kaikkea taattua se että ihmisten turvallisuus varmistetaan

arvoisa puhemies kiitos ministerille tässä on paljon tärkeitä seikkoja käsittelemme tämän lakivaliokunnassa huolellisesti perustuslakivaliokunnan mietinnön saatuamme ihan samaa asiaa minäkin tuossa pohdin mitä edustaja laukkanen elikkä

ilmoittaa tietoja joiden perustellusti arvioidaan liittyvän rikolliseen toimintaan se on kuitenkin edellytys täällä tietojen luovuttamisessa tuntuisi aika erikoiselta että viranomaisella ei olisi velvollisuutta mikäli hän arvioi että se liittyy rikolliseen toimintaan kun kuitenkin tämän

elinkautisen vankeuden ja vaarallisuusarvioinnin olen tästä edustaja rantasen kanssa tullut julkisuuteenkin joitakin viikkoja sitten mutta en ole siitä huomannut sitten enempää keskusteltavan kun se on häkkäsen mielipide meillä on ongelmana nimenomaan nämä elinkautisvangit ja heidän vapautumisensa ja siinä yhteydessä tehtävä vaarallisuusarviointi myös emeritaprofessori terttu utriainen on on ottanut kantaa siihen että näissä näissä hovioikeuden päätöksissä annetaan aika paljon painoarvoa oikeastaan liikaakin sille onko perhe elämää opiskelua ja päihteettömyyttä sehän ei nyt ole ratkaisevin tekijä vaan se että henkilö on edelleen korkean väkivaltariskin luokituksessa kysyisinkin ministeriltä onko tarkoitus muuttaa lainsäädäntöä niin että meillä annettaisiin pääpainoarvo sille että muut ihmiset saavat turvallisesti liikkua yhteiskunnassa eikä niin että käy esimerkiksi tämäntyyppisiä tilanteita että henkilö syyllistyy jatkuvasti henkirikoksiin ja aina vain hän pääsee uudestaan niin sanotusti kokeilemaan elämää

vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden määräaikaisiin rangaistuksiin liittyvien vapautuspäätösten yhteydessä mietittäisiin aina onko henkilö siinä siinä tilassa että hänet voidaan yhteiskuntaan päästää vai tulisiko häntä pitää tietty aika niin kauan että hän on kuntoutunut

arvoisa herra puhemies edustaja ovaskan esiin ottama viranomaisyhteistyön parantuminen on hyvin tärkeää tässä yhteydessä lienee hyvä myös mainita ja korostaa edustaja laihon ehdotusta kemiallisesta kastraatiosta joka on varmasti varteenotettava sekin ulkomaalaisillahan on selkeä yliedustus seksuaalirikoksissa erityisesti tämä korostuu yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa katson että on selvitettävä kemiallisen kastraation soveltuvuus sellaisten turvapaikanhakijoiden osalta joita ei kyetä käännyttämään tehdyistä seksuaalirikoksista kielteisestä turvapaikkapäätöksestä huolimatta oletan että oikeusministeri vastauksessaan ei anna erityiskohtelua näille ryhmille
oikeusministeri henriksson kolme viiva viisi minuuttia

arvoisa puhemies kiitos ensinnäkin hyvistä kysymyksistä tämä esityshän nyt ei koske vaarallisten rikoksentekijöitten vapauttamista mutta vastaan kuitenkin tähän kysymykseen koska se tuli niin monelta suunnalta ja varmasti meidän on syytä palata vielä siihen eli oikeusministeriössä on nyt käynnissä hanke jossa arvioidaan vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamisen edellytyksiä ja elinkautisvankeja koskeva arviomuistio on tällä hetkellä lausuntokierroksella elikkä tämä asia on näin ollen erittäin erittäin ajankohtainen tässä arviomuistiossa on pohdittu muun muassa sitä tulisiko elinkautisvangeille vapauttamisharkinnan yhteydessä tehtävän väkivaltariskiarvion asemaa lainsäädännössä vahvistaa eli juuri sitä mitä te olette myös tässä nostaneet esille no ennen mahdollisia lainmuutoksia on kuitenkin selvitettävä rikosarviointien luotettavuutta on varsin tärkeätä että jos me sellaiseen että nostamme sen rikosarvioinnin sellaiselle tasolle että siitä on aina pidettävä kiinni niin silloin meidän on pystyttävä myös myös luottamaan siihen että se arviointi on tehty oikein tätä varten on nyt tarkoitus käynnistää tutkimushanke vielä tänä keväänä no sitten tässä nousi myös esille se että on myös muita vaarallisia rikoksentekijöitä kuin elinkautisvangit tämä pitää paikkansa ja elinkautisvankien lisäksi myös muiden vaarallisten väkivaltarikollisten kohtelua lainsäädännössä ja heidän heidän vapauttamiseensa liittyviä käytäntöjä tullaan nyt oikeusministeriössä arvioimaan

on huomioitava tietenkin suomea sitovat ihmisoikeusvelvoitteet ja myös euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö jonka mukaan elinkautiseen vankeuteen on liityttävä tulevaisuudennäkymä vapautumisesta ja mahdollisuus vapaudenmenetyksen jatkumisen tarkistamiseen olen samaa mieltä kuin moni edustaja siitä että tähän on syytä vielä perehtyä ja tätä on syytä pohtia ja tulemme varmasti tähän vielä palaamaan totta kai on niin että yhteiskunnan tehtävä on suojata ihmisiä ja silloin jos on tiedossa että henkilö on on yhteiskunnalle muille ihmisille vaarallinen niin silloin meillä pitää olla järjestelmä joka suojaa toisaalta on myös oltava sitten todella varmuus että se riskiarviointi on tehty oikein sitten muutama muu kommentti

tässähän kannetaan nyt huolta myös vankilan turvallisuudesta sen takia tulee näitä kameroita ja sen takia myös tiedonannossa ja tietojenvaihdossa tulee tulee lisää mahdollisuuksia myös risen osalta on mielestäni erittäin erittäin hyvä että nyt vihdoin tämä lakiesitys tulee näitten maksukorttien osalta edustaja ovaska kyseli onko suljettua järjestelmää ajateltu siitä minulla ei ole tietoa voitte varmasti lakivaliokunnassa siitä kysellä lisää mitä tulee etsintäkuuluttamiseen niin tässä edustaja nosti kysymyksen myös siitä nyt on ehdotuksena se että tulee selkeä pykälä jossa todetaan että rikosseuraamuslaitos voi etsintäkuuluttaa vangin jos hän karkaa tai poistuu luvatta vankilasta ja niin edelleen tai jos hänelle on myönnetty lupa oleskella vankilan ulkopuolella eikä hän palaa lupaehdoissa määrättynä ajankohtana taikka rikkoo muuten luvan ehtoja nämä kaikki ovat nyt tulossa siihen lakiin ja ne ovat hyviä muutoksia sitten tässä myös edustaja laukkanen kyseli siitä kuka tavallaan valvoo sitä henkilöä joka joka valvoo näitä maksukortteja varmasti risen sisällä on

kyllä säädetty tarkka tarkka tieto myös siitä kuka valvoo ja viime kädessähän oikeusasiamies on se joka valvoo meidän viranomaisia mutta varmasti on hyvä että valiokunta kuulee tästä enemmän kaiken kaikkiaan nyt kertoa myös sen että olemme saaneet tietoa siitä että poliisin maasta poistettavan henkilön vankilaan sijoittamisesta on ollut nyt jonkun verran ongelmia poliisi on arvostellut riseä siitä ettei se luovuta poliisille tietoa mihin vankilaan maasta poistettava henkilö on sijoitettu oikeusministeriö pitää maasta poistettavan henkilön vankilaansijoittamistiedon luovuttamista poliisille välttämättömänä viranomaisyhteistyön toimivuuden varmistamiseksi tämän takia säädöspohjan selkiinnyttämiseksi tulen esittämään ja ministeriö tulee esittämään että henkilötietojen käsittelystä rikosseuraamuslaitoksessa annettuun lakiin tehtäisiin tätä asiaa koskeva täsmennys se tulee vielä

arvoisa puhemies kiitos ministerille kattavasta esityksestä sekä edustaja kinnuselle tärkeästä puheenvuorosta en lähde toistamaan hänen esiin tuomiaan tärkeitä asioita mutta haluan sanoa että hallituksen esitys on erittäin kannatettava tässä työllisyystilanteessa jossa me olemme tulee tosiaan kaikki keinot joilla voimme varmistaa että ihmiset eivät putoa työttömyyden päälle tai ettei tule pitkiä työttömyysjaksoja toki on ikävää että tämä todella lisää työtaakkaa jonkin verran erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten johdolle tulee löytää muita keinoja joilla pyrimme helpottamaan yrittäjien hallinnollista työtaakkaa sekä keventämään heidän tekemäänsä työtä kuten hallitus käsittääkseni on tekemässäkin tässä kohtaa kuitenkin jos mietimme sitä hallinnollisen työn määrää jota tästä koituu niin suhteessa siihen mikä etu voi olla sillä että te toimistot todella saavat tiedon ajoissa pystyvät valmistautumaan tähän palvelutarpeeseen paremmin ja sitä kautta ehkäisemään mahdollisesti näitä työttömyysputkia on tämä esitys kaikin tavoin kannatettava

puhemies kuten täällä on monta kertaa jo todettu esityksessä on tavallaan kaksi jonkun verran kasvava työmäärä irtisanomistilanteessa ja työntekijöiden parantuva asema irtisanomistilanteessa esitys tuo siis toki jonkun verran hallinnollista työtä työnantajalle mutta kuten täällä on todettu se ei ole varmastikaan ylitsepääsemätön kysymys oleellista on juuri se että te toimistojen näkökulmasta muutokset parantaisivat niiden mahdollisuuksia ylipäätään tietää yt neuvottelujen lopputuloksena irtisanottavien työntekijöiden lisäksi te toimistot saisivat jatkossa tietää myös vähintään kymmentä työntekijää koskevista irtisanomisista ehdotettavat muutokset siis hyvin selkeästi parantaisivat te toimistojen tiedonsaantia julkisten työvoimapalveluiden piiriin tulossa olevien henkilöiden lukumäärästä ammattitaustasta ja mahdollistavat paremmat varautumiskeinot julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin kohdistuville toimille myös tärkeä näkökulma on se että irtisanottavien työntekijöiden kannalta te toimistojen ennakoitua tiedonsaantia voidaan pitää totta kai hyvin positiivisena asiana oletus ja lähtökohta tietysti on se että että sillä olisi vaikutusta entistä paremmin kohdennettujen työvoimapalveluiden saatavuuteen puhemies tiedustelisin vastuuministeriltä kiitos että olette siellä hiukan laajennan asiaa mitä muita keinoja arvioitte olevan erityisesti te keskuksen ja irtisanotun henkilön osalta kuin esityksen tuomat sinänsä hyvät informaatiolisäykset

arvoisa herra puhemies tällä hallituksen esityksellä palautamme siis kaksituhattaseitsemäntoista eläkeuudistuksen yhteydessä poistetun velvollisuuden ilmoittaa vähintään kymmenen työntekijän irtisanomisista te toimistoille

tietysti muutoksen kautta lisätään myös työntekijöiden tiedonsaantia palveluista ja muutosturvasta irtisanomistilanteissa esityksen lausuntopalaute ei aiheuttane toimenpiteitä valiokunnassa koska lausuntoja saatiin yhteensä yksitoista kappaletta ja ne kaikki joko puolsivat tätä esitystä tai lausujilla ei ollut mitään huomautettavaa tähän hallituksen esitykseen tämän kyseisen lain on tarkoitus tulla voimaan jo keväällä ja me olemme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa aloittaneet jo jopa kuulemisia tästä muutoksesta ennakkoon eli ripeyttä löytyy positiivisissa ja riidattomissa esityksissä ja hyvä niin ajattelen itse että hallituksen kunnianhimoinen työllisyysastetavoite vaatii monenlaisia ja monenlaista tarkastelua ja tässä tapauksessa sen että viime vaalikaudella tehty esitys palautetaan niin sanotusti vanhaan kuosiin sitten mitä tulee tässä käytävään keskusteluun edustaja virran mainitsemaan työnantajia kohtaan niin haluan muistuttaa että kun tätä esityksen sisältöä lukee niin täältä selviää hyvin hyvin vahvasti se että ilmoituksen tekemiseen vaadittavan ajan voidaan karkeasti arvioiden olettaa olevan noin muutama minuutti työntekijää kohden ja lisäksi työnantajalta voisi kulua jonkin verran aikaa sen selvittämiseen missä muodossa ja minne ilmoitukset olisi toimitettava tämä siis suora lainaus täältä esityksen

arvoisa puhemies yli eduskunnan poliittisen kirjon olemme varmasti yhtä mieltä siitä niin olen ainakin täällä käydyistä keskusteluista ymmärtänyt että korkea työllisyysaste on taloutemme ja hyvinvointimme perusta ja niinpä pääministeri marinin hallituksen kunnianhimoinen tavoite on tämä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ei nyt välttämättä työllisyyspolitiikan suuria linjoja vedetä mutta kuitenkin siihen sisältyy selvästi aktiivisia toimenpiteitä joilla tätä ilmoitusmenettelyä lisätään ja samalla sitten parannetaan työllisyys ja yrityspalvelujen mahdollisuuksia ja työttömäksi tai irtisanomisuhan alaisiksi joutuneiden oikeuksia saada työllisyystoimia varsinaisesti pyysin tämän puheenvuoroni sen takia että tämä parantaa meidän tilastojemme luotettavuutta otan esimerkin tästä työllisyysasteesta findikaattorissahan joka on tilastokeskuksen ylläpitämä tietokanta meillä on kuukausittain luettavissa tämä työllisyysaste joka viime joulukuussa oli seitsemänkymmentäkolme pilkku nolla prosenttia ja joka oli korkein kolmeenkymmeneen vuoteen kun perehtyy siihen niin siinä lukee että tuo prosenttiosuus vastaa kahtamiljoonaaviittäsataaseitsemääkymmentätuhatta työllistettyä ja se on plus miinus kolmenkymmenenkolmentuhannen henkilön tarkkuudella siis huom plus miinus kolmenkymmenenkolmentuhannen henkilön tarkkuudella eli itse asiassa se variaatio on kumpaankin suuntaa yli prosenttiyksikön koska yksi prosenttiyksikkö tuosta kahdesta ja puolesta miljoonasta on kaksikymmentäviisituhatta

pilkku nolla niin olisi erittäin tärkeää että meidän tilastomme olisivat hyvin luotettavia koska ennakoin että tulemme tässäkin salissa debatoimaan näistä kysymyksistä ja silloin näinkin suuri vaihteluväli plus miinus kolmekymmentäkolmetuhatta on erittäin merkittävä tarkemmalla ilmoittelulla me pääsemme siihen että tilastot ovat tarkempia ja luotettavampia

aikaansaamaa lainsäädäntöä täällä eduskunnassa muutetaan ja pelkäänpä että tämä ei ole myöskään viimeisiä niistä niin tästä lähtökohdasta tätä voi tietysti tarkistella että se se ei ole viimeisiäkään niistä mikä kertoo kyllä siitä että edellisellä vaalikaudella tehtiin aika monia lakimuutoksia jotka nyt sitten tässä vaiheessa näyttäytyvät siltä että asiantuntijat kautta linjan arvioivat ne tarpeettomiksi tai tai jopa haitallisiksi ja ja vielä niinkin päin että vaikuttaisi että tässä salissakin on suhteellisen vahva yksimielisyys että tämä tilanne pitää palauttaa siihen mitä se oli ennen

se selkeästi palvelee asiaansa tekee asioiden hoitamisen sujuvammaksi me emme tarvitse sellaista normistoa joka kangistaa tätä yhteiskunnallista toimivuutta myöskin taloudellista toimivuutta mutta tässä kohdassa ihan selkeästi on tullut vastaan tilanne että te keskusten kyky valmistautua tilanteisiin joissa tapahtuu suurempia irtisanomisia on ollut heikkoa ja on sekä yritysten että myöskin työntekijöiden intresseissä että nämä valmiudet olisivat kunnolla kunnolla käytettävissä siksi tässä ei ole nyt kysymys ikään kuin normien palauttamisesta vain normien vuoksi tämä ei ole pilkun pilkun nyystämistä tai pitsinnypläämistä vaan on kuitenkin kymmenen työntekijän irtisanomisesta kyse ja kun nämä yritykset pienemmilläkin paikkakunnilla näinkin mittavan irtisanomisen tekemään syystä tai toisesta niin sillä on yhteiskunnallista merkitystä on tietenkin mielekästä se että te keskukset pystyvät jo ennakolta valmistautumaan tähän tilanteeseen tarjoamaan palveluja siihen neuvomaan myöskin työntekijöitä ja sitä kautta saadaan jouhevammin tämä työllisyyspolitiikka hoidettua suomalaisessa yhteiskunnassa eli kyllä

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kiitos tämä on tärkeä esitys että nämä säännökset palautetaan keskeistä tässä on se että te toimistot saavat tiedon näistä irtisanotuista työntekijöistä ehkä vielä tärkeämpää on se mihin toivoisinkin ministeri että vastaisitte mihin toimenpiteisiin te toimistot sitten tämän johdosta ryhtyvät minun mielestäni on tärkeätä nyt kun tätä tietoa tulee enemmän saataville että myös te toimistot ottavat kopin näistä työntekijöistä entistä vahvemmin ja tarjoavat sitä apua ja tukea ja uudelleenkoulutusmahdollisuutta ja ja etsivät näitä

toivoisinkin että tähän näkökulmaan vastaisitte nyt tietoa lisätään ja se on tärkeätä mutta millä tavalla siellä palveluntuotannossa tämä asia sitten näkyy ja miten nämä tulevat työllisyyden kokeilut onko niistä jotain ajatusta tähän muutenkin olisi kiinnostavaa kuulla ministerin näkemys näistä kiitos

esityksestä ja ja ministerille esittelystä työllisyyden edistäminen on hallituksen tärkeimpiä tavoitteita kun puhutaan työttömien ja työpaikkojen kohtaamisesta on tärkeää että työllisyyspalveluissa on mahdollisimman hyvä tieto alueella tapahtuvista muutoksista tämän lakimuutoksen myötä viranomaiset saavat tiedon kun vähintään kymmenen työntekijää irtisanotaan muutoksen myötä työntekijät saavat nopeammin ja paremmin tietoa vaikeaan tilanteeseensa avautuvista poluista jotta te toimistoilla on mahdollisuus aidosti palvella näitä ihmisiä on tärkeää varmistaa toimistojen riittävät henkilöstöresurssit jotta tarjotut palvelut ovat oikein mitoitetut ja myös työttömän itsensä näkökulmasta mielekkäät on palveluvalikoiman oltava riittävän laaja työnhakuvalmennuksesta aina laajempaan uudelleenkouluttautumiseen lisäksi te toimistoissa on oltava aito mahdollisuus tutustua työttömien tilanteeseen jotta ketään ei enää siivota tilastoista palveluun joka ei aidosti tue työllistymistä on hienoa että lakiesitys saa tukea laajasti työmarkkinaosapuolilta haluaisin kuitenkin kysyä ministeriltä miten varmistetaan että te keskusten tiedonsaannin parantuessa työttömille voidaan tarjota mahdollisimman tehokkaasti uusia työpaikkoja mutta myös mielekkäät palvelut uudelleentyöllistymisen tukemiseksi kiitos

arvoisa herra puhemies toivotaan että tällä lakiesityksellä ei ole sellaisia vaikutuksia että tieto luo tuskaa jos ei ole riittäviä resursseja käsitellä sitä tämän lain myötä syntyvää erittäin hyvää lähtökohtaa että te toimistoilla on se tieto tietoa on ja jos yritykset hoitavat asiansa niin kuin hyvän yrityksen pitää meillä on jatkuvaa oppimista meillä on kehityskeskusteluja meillä on hyvin dokumentoituja tietoja henkilöistä ja heidän osaamisensa tasosta ja kun se tieto siirretään irtisanomistilanteissa te toimistoihin niin siellä sen koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen suunnittelu on huomattavasti helpompaa nyt tässä yhteydessä pitää korostaa myös sitä että hyvien keskusteluitten kautta muodostunut henkilön oman osaamisen taso on selvillä silloin kun henkilöstä tehdään irtisanomisilmoitus siinä kymmenen hengen sapluunassa tärkeätä on että me voimme kehittää edelleen te toimistojen resursseja ja järjestelmiä resurssien riittävyys on varmasti se keskeinen seikka jolla me voimme sitten mahdollistaa tämän lainsäädännön jota jota korjataan täytyy kiittää edustaja kiljusta hyvästä analyyttisestä puheenvuorosta siitä mitä tässä on tapahtumassa ja kuinka asioita voidaan edelleen kehittää edustaja mäkynen nosti sen keskeisen asian esille te toimistojen resurssit palvella ja mahdollistaa tämän lainsäädännön eteenpäin viemistä

arvoisa puheenjohtaja kiitos ministerille esityksestä ei voi kuin yhtyä edellisiin puheenvuoroihin te toimiston kehittämisestä ilolla tätä kuuntelin kun itse olen monia vuosia työelämässä kuullut sitä viestiä että te toimistoja kuuluu kehittää ja siksipä tämä lakiesitys on yksi niistä mitkä minun mielestäni ovat askel eteenpäin ja te toimistojen kehittämiseksi niin että se on työntekijöille mutta myös elinkeinoelämän ihmisten yhteinen toimisto eikä vain jommallekummalle

kokonaisvaltaista kehittämistä voidaan toteuttaa toiseksi tässä lakiesityksessä salikeskustelun perusteella on merkittävää se että tahtotila on aika yhtenäinen se on ollut yhtenäinen valmistelussa tätä on valmisteltu kolmikantaisesti nyt salikeskustelun perusteella voisin väittää että kun on yhteistä tahtoa ja halua myös nämä työllisyyskysymykset saadaan varmasti hoidettua maaliin niin kuin hallitus on suunnitellut

korjaan myöskin edustaja malmin puolesta eli ei puheenjohtaja vaan vaan puhemies tämä merkittäköön hänen puolestaan pöytäkirjoihin kiitoksia hyvästä lakiesityksestä hyvästä muutoksesta olisin vain kysynyt ministeri haataiselta miten tämä tieto voitaisiin saattaa kolmannen sektorin rekrytoijille eli jos erilaiset osaamiskeskukset ja ja järjestöt jotka työllistävät ihmisiä saisivat myöskin tietoturvalakien ja yksityisyyden puitteissa tiedon siitä millaisia ihmisiä vapautuu työmarkkinoille se edistäisi työllisyyttä entisestään ja integroisi paremmin työmarkkinoita voiko tätä edistää eli te toimistoista sitten seuraava askel kolmannelle sektorille jotta tieto saatavuudesta leviäisi paremmin

kolme minuuttia

arvoisa herra puhemies

ensin tuohon hallinnolliseen taakkaan sitä ei varmasti voida pitää ja eivät oikeastaan mitkään tahot ole pitäneet merkittävänä kun kyse on kuitenkin irtisanomistilanteista joissa yli kymmenen työntekijää irtisanotaan

annetaan tieto te toimistoon lukumäärästä ammateista ja työtehtävistä niin nämä kai ovat selviä kuin pläkki siellä yrityksissä ja ja pystytään nämä tiedot tiedot sitten toimittamaan plus sitten näitten työsuhteiden päättymisajankohdat täällä kysyttiin miten tämä nyt sitten te toimistoihin vaikuttaa ja mitä siellä voidaan tarjota totta kai te toimistot pystyvät nyt sitten paremmin ennakoimaan kun riittävän varhaisessa vaiheessa tiedetään minkälaista porukkaa on jäämässä vaille työtä ja pystytään sitten suuntamaan niitä toimenpiteitä miettimään ja ottamaan jo ennakkoon yhteyttä sitten toinen puoli on että on kerrottava näille irtisanottaville työntekijöille että heillä on oikeus työllistymissuunnitelmaan ja ja tätä ryhdytään sitten yhdessä tekemään meillähän on olemassa

jota voidaan hyödyntää mutta olennaista on täällä viitattiin koulutukseen osaamistasoon ja se on minusta ihan erityisen tärkeää että sitten voidaan ennakoiden ryhtyä koulutuksia jo miettimään ja kanssa räätälöimään sellaista kokonaisuutta jolla hänelle voidaan sitten työtä löytää sieltä alueelta meillähän on tilanne se että meillä on samanaikaisesti valtava määrä avoinna olevia työpaikkoja te toimistoissa on tiedot näistä ja voidaan alkaa katsoa sitä että tämä ihminen pystyisikin siirtymään työstä työhön eikä hän koskaan tulisi tippumaan sinne työttömyyteen ja ja tämän takia tämä tiedonsaantimahdollisuus te toimistoille on ihan olennaisen tärkeää kysyttiin mitä mitä keinoja on nyt

työllisyyden hoidon vahvistamiseksi ja te toimistojen kyvyn vastata palveluihin vahvistamiseksi kun nyt mietitään tätä koko kokonaisuutta ja minusta olennaista olisi että tätä prosessia voitaisiin vauhdittaa niin että mahdollisimman nopeasti päästään ihmisen kanssa keskusteluun eli eli tätä nyt haetaan mutta tämä kokonaisuus on meillä valmistelun alla näissä työllisyystyöryhmissä

käynnissä siinähän kysymys on siitä että temistä työ ja elinkeinoministeriöstä siirrettiin okmään kahdenkymmenen miljoonan rahapotti jota me yhdessä nyt sitten eteenpäin hallinnoimme niin että tämä koulutus sitten kohdistuu työttömiin ihmisiin eli se ei mene sinne okmn hallinnonalaan rahana vaan sen tavoitteena on se että työttömät löytävät töitä ja voidaan näitä pullonkaula aloja myös edesauttaa siinä tavallaan molemmat puolet hyötyvät työttömyys vähenee ja ja pullonkaula alat jotka eivät löydä työntekijöitä saavat osaajia ammattitaitoisia työntekijöitä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan lähetekeskustelua varten varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä on lakiesitys jossa ehdotetaan muutettavaksi muun muassa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia ja nämä muutoksethan ovat pitkälti teknisiä haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota laajemmin vesistöjemme ja erityisesti itämeren tilaan rehevöitymistä seuraavat sinileväkukinnot ovat viheliäinen ongelma vesistöissämme ja erityisesti itämeressä joka kesä siitäkin huolimatta että suomalaisten sääntelytaakkaa on alati kasvatettu levälautat tuntuvat ilmaantuvan vuosi vuodelta yhä aiemmin on toki selvää että itämeren vuosikymmeniä jatkuneesta ravinnekuormituksesta sekä tästä aiheutuneesta rehevöitymisestä toipuminen vie aikaa ja toki edelleenkin ravinteita leviää itämereen pelloilta valuvien lannoitteiden yhdyskuntien jätevesien ja ilmanlaskeumien mukana eikä todella yksin suomesta hallitus on ohjelmassaan luvannut rahoitusta muun muassa vesiensuojelun tehostamisohjelman jatkamiseen kiertotalouden edistämisohjelman toteuttamiseen tulvasuojeluun ja peltojen vesitalouden hallintaan sekä ravinteiden kierrättämisen edistämiseen kärkihankkeen avulla nyt kun ministeri ei ole täällä vastaamassa niin valitettavasti ei kuulla vastausta siihen miten nämä hankkeet ovat edenneet jos täällä hallituspuolueiden edustajat tietävät niin mielelläni kuulen vaikuttaa nimittäin siltä että tässäkin on enemmän puhetta ja tavoitteita kuin konkreettisia toimia tähän saakka on selvää ettei suomi yksin voi kantaa taakkaa itämeren tilasta päästöt itämereen eivät katso vesialueiden rajoja suomen aiheuttaman kuormituksen vähentäminen ei todella yksin ratkaise mitään jos muut valtiot erityisesti venäjä ja puola jatkavat mittavia päästöjään itämereen herkän sisämeren suojelu vaatiikin rajat ylittäviä toimia hyviä esimerkkejä esimerkkejä toki on vesiensuojelutoimista etenkin pietarin tehostuneen jätevedenpuhdistuksen ansiosta on havaittu paranemista suomenlahden tilassa rajat ylittävien toimien kannalta keskeinen on tietysti itämeren merellistä suojelusopimusta toimeenpaneva yhteistyöelin eli helcom jonka puheenjohtajavaltiona suomi toimii vielä tämän vuoden loppuun nyt olisi saatava kunnianhimoinen lopputulos itämeren itämeren toimintaohjelman uudistamisessa erityisesti ravinnekuormituksen vähentämisessä tätä pitää suomen määrätietoisesti puskea eteenpäin suuret kuormittajat venäjä ja puola on saatava tekemään oma osansa jotta itämeri saadaan jätettyä lapsillemme paremmassa kunnossa kuin sen saimme

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja vestmanille hyvästä puheenvuorosta tärkeästä asiasta itämeren suojelusta ja itämeren suojelutoimista hallitus kyllä tekee kunnianhimoista ympäristönsuojelupolitiikkaa mutta varmasti itämeren kohdalla kohdalla on otettava reippaampia askeleita jotta tulevaisuus on

edustaja vestman ansiokkaasti ansiokkaasti käytti puheenvuoron vesistöihin ja pohjavesiin kohdistuvat uhat lisääntyvät ilmastonmuutoksen kemikaalien sekä muovien kerääntymisen myötä globaalisti myös pohjavesivarat ehtyvät puhdasta juomavettä ei saa pitää itsestäänselvyytenä myöskään suomessa vaan puhtaat pohjavesialueet on turvattava myös seuraaville sukupolville ihmisten omat vaikutukset esimerkiksi rehevöitymiseen ja vesistöjen muoviongelmaan tulee minimoida ja uusia suojelukeinoja tulee kehittää puhemies keskusta pitää myös tärkeänä että vesienhoitosuunnitelmissa voitaisiin pidentää ympäristötavoitteiden määräaikaa jos parantaminen luonnonolosuhteiden vuoksi on ylivoimaista on kuitenkin erittäin tärkeää pitää huolta vesistöjemme tilasta suomalainen vesiosaaminen on erittäin laadukasta ja olisi tärkeää saada tällaisesta sinisestä biotaloudesta vietyä ratkaisuja maailmalle puhtaasta juomavedestä on pulaa ehkä tähän loppuun puhemies sopii tähänkin logiikkaan ajatus että tila on jätettävä paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville kuin on sen itse

arvoisa herra puhemies kyse on tosiaan hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain kahdennenkymmenennen pykälän muuttamisesta perehdymme tähän ympäristövaliokunnassa mutta kiitän edustaja vestmania hyvästä puheenvuorosta kun

parikymmentä vuotta sitten lähdin politiikkaan mukaan lainasin silloin pikku prinssiä lainaan sitä nytkin edustaja kivisaarikin äsken vähän viittasi siihen että ympäristö ei ole lahja menneiltä sukupolvilta vaan se on lainaa tulevilta ja siinä mielessä on tärkeätä että vaikka me kannamme vastuuta ja puhumme aika paljon tällä hetkellä ilmastopolitiikasta ja ja ilmastoasioista on aivan yhtä tärkeää kantaa vastuuta myöskin vesistöistä viime vuonna päivitimme kokoomuksen ympäristöohjelman ja ja sen ajatus oli nimenomaan vapaus tarvitsee rinnalle vastuuta vastuuta ilmastoasioista vastuuta vesistöistä ja vastuuta luonnon monimuotoisuudesta arvoisa puhemies
tällä hallituskaudella on tosiaan rahoitusta luvattu muun muassa ravinteiden kierrättämiseen ja kiertotalouteen ja vesistöasioihin jotka liittyvät tietenkin myöskin itämereen ajattelin kanssa että jos olisi ollut niin että ympäristöministeri olisi ollut paikalla niin olisin näistä hankkeista tarkemmin kysynyt suomella on vastuu tosiaan myöskin tästä helcomin toiminnasta ja ja kun me olemme vielä puheenjohtajamaana niin ajattelen niin että puheenjohtajana pystyy myöskin vaikuttamaan niihin asioihin enemmän niin niin olisi toivonut että että ympäristöministeri mutta näihin asioihin ehkä voimme palata huomenna juuri muistin että huomenaamulla on ympäristövaliokunnan julkinen kuuleminen ympäristöministeri mikkosen osalta aamulla yhdeksän piste kolmekymmentä niin niin myöskin sitten näihin vesiasioihin voi siinä ollen jos edustajat haluavat käyttää puheenvuoroja ja kysymyksiä palata kiitos

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä on sekä tärkeää että kannatettavaa että se kunnolla täällä hoidetaan suomi on tunnetusti tuhansien järvien maa ja meille on kriittinen kysymys vesiensuojelu ja veden tila suomi on maantieteellisesti käytännössä myöskin saari merkittävältä osalta ikään kuin saari meitä ympäröivät merialueet jolloin tämä merenkin hoitaminen vesien hoitaminen meriveden hoitaminen on on myöskin meille tärkeä asia tässä on tietysti keskeisenä kysymyksenä pohjavedet niin kuin aikaisemmissa puheenvuoroissa

tehtiinkin siihen liittyviä huomioita ja haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa myöskin siitä edellisten viikkojen keskustelusta jota valtakunnassa on käyty käyty vesilaitoksista ja niiden julkisesta luonteesta tässä on hienoa että suomessa on käytännössä syntynyt kansanliike sen puolesta että vesilaitokset ovat luonnollisia monopoleja luonteeltaan ja ne on syytä pitää julkisina laitoksina eikä päästää yksityistä bisnestä sinne rahastamaan meillä on maailmalla pahoja pahoja esimerkkejä siitä monissa maissa jopa köyhissä kehitysmaissa että kun vesilaitokset on yksityistetty niin se on tarkoittanut sitä että vedestä on tullut kauppatavaraa ja kun se on rahasta kiinni niin kovin monilla kovin monilla köyhillä ihmisillä ei ole varaa veteen ja sitten ripulit sairaudet leviävät saastuneesta vedestä tämä on iso iso kysymys ja on hienoa että suomi on pystynyt tähän saakka toimimaan tässä vesiensuojelussa ihan edelläkävijänä maailmassa ja jatkoakin seuraa tässä suhteessa hallituksen esitys

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö hallintovaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies käsittelyssä on hallintovaliokunnan mietintö koskien hallituksen esitystä laeiksi muun muassa ampuma aselain muuttamisesta kysymys on jälleen pääosin voimaantulosäännösten muuttamisesta koska poliisin sähköinen asetietojärjestelmä ei ole valmistunut tietyt sähköistä asiointia koskevat säännökset tulisivat voimaan vasta kun poliisin asetietojärjestelmä on otettu käyttöön muut hallituksen esityksen muutokset ovat pääasiassa teknisiä asetietojärjestelmän uudistamishanke on myöhästynyt merkittävästi suunnitellusta eikä sähköistä asiointia ole voitu ottaa käyttöön tämän vuoksi myös sähköistä asiointia koskevien säännösten soveltamisen aloittamisajankohtaa on jouduttu useita kertoja lykkäämään tällä kaudella kerta on jo toinen jo edellisen mietinnön yhteydessä viime kesänä hallintovaliokunta totesi että järjestelmän valmistumisesta mainitussa aikataulussa ei ole varmuutta samalla valiokunta kiinnitti huomiota siihen että poliisin lupahallinnon resurssit ovat niukkoja suhteessa asehallinnon uudistamisen edellyttämiin tehtäviin tilanne ei ole muuttunut sähköisen asioinnin mahdollistavan asetietojärjestelmän toimitussopimus päättyi kesällä kaksituhattayhdeksäntoista saadun selvityksen mukaan suomi ei kyennyt toimittamaan järjestelmää edellistä hallituksen esitystä annettaessa ja viimeistään siihen liittyvässä asiantuntijakuulemisessa ministeriössä on täytynyt olla tieto siitä ettei asetietojärjestelmä voi valmistua vuoden kaksituhattakaksikymmentä maaliskuun alkuun mennessä valiokunta huomauttaakin että ministeriöllä on velvollisuus huolehtia siitä että valiokunnalle annetaan kussakin asiassa riittävät ja luotettavat tiedot hallintovaliokunta kiinnittää vakavaa huomiota asetietojärjestelmän valmistumisen jatkuviin viivästyksiin ja yleisemminkin valtion ict hankintoihin hankintasopimuksiin on sisällyttää järjestelmätoimittajiin kohdistuvia seuraamusvastuita kuten vahingonkorvausvelvollisuus mahdollisista toimituksen puutteista ja viivästyksistä hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan seitsemän viiva kymmenen miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana ylläpitokustannuksiksi arvioidaan yksi viiva kaksi miljoonaa euroa vuodessa valiokunta korostaa että järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia on arvioitava kriittisesti uuden järjestelmän viivästymisestä johtuva suoritteiden hinnan merkittävä nousu ei saa olla vaihtoehto arvoisa puhemies valiokunta puuttui hallituksen esityksessä olevaan asealan elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuuteen esityksen perustelujen mukaan direktiivin toimeenpano edellyttää väliaikaista ratkaisua ennen uuden asetietojärjestelmän valmistumista tällainen olisi esimerkiksi elinkeinonharjoittajan lähettämä suojattu sähköposti poliisille valiokunnan saaman selvityksen mukaan asealan elinkeinonharjoittajilla ei ole mahdollisuutta toteuttaa laissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta nykyistä järjestelmää käyttäen väliaikaisratkaisut sisältävät aseturvallisuuteen elinkeinonharjoittajan oikeusturvaan poliisin hallinnolliseen taakkaan sekä kustannuksiin liittyviä riskejä valiokunnan mukaan tarkoituksenmukaisempaa on lykätä sähköisen asioinnin aloittamista myös tältä osin siihen saakka kun uusi asetietojärjestelmä on käytössä valiokunta ehdottaa että kolmannen lakiehdotuksen voimaantulosäännöstä muutetaan siten että ampuma aselain tulee voimaan ehdotetusta poiketen poiketen vasta ensimmäinen marraskuuta kaksituhattakaksikymmentä lisäksi valiokunta edellyttää että suunnitellun väliaikaisratkaisun toteuttamisesta pitää olla enemmän tietoa ennen kuin sen käyttöönotosta voidaan lopullisesti päättää jos toteuttamiskelpoista ratkaisua ei löydetä ennen valiokunnan ehdottamaa voimaantuloajankohtaa väliaikaisratkaisua ei tule ottaa käyttöön valiokunta pyytää asiassa kirjallisen selvityksen viimeistään syksyllä kaksituhattakaksikymmentä valiokunta on myös erikseen pyytänyt lisäselvitystä direktiivin täytäntöönpanosta muissa jäsenvaltioissa saamamme alustavan tiedon mukaan muissakin jäsenmaissa direktiivissä tarkoitetun tietoliikenneyhteyden toteuttamistapa vaihtelee kattava tieto direktiivin täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioissa olisi tullut sisällyttää jo hallituksen esitykseen arvoisa puhemies valiokunta esittää siis hallituksen esityksen hyväksymistä muutettuna edellä esitetyin tavoin ja lisäksi lausumaa jolla varmistetaan asetietojärjestelmän kehitystyössä aseturvallisuuden elinkeinonharjoittajien tarpeiden ja oikeusturvan sekä asetietojärjestelmän eheyden ja luotettavuuden toteutuminen lisäksi valiokunta edellyttää hallitusta antamaan uuden esityksen voimaantulon lykkäämisestä edelleen marraskuusta eteenpäin mikäli edellä tarkoitettu ei toteudu

arvoisa puhemies

digitaalinen asetietojärjestelmä sen kehitys on kestänyt vuosia ja vuosia ja tämä jos jokin aiheuttaa suurta ihmetystä valiokunnan kuulemisissa tuli myöskin esille selkeästi seikkoja jotka jotka puoltavat sitä että en en todellakaan ole yksin ihmettelemässä asiaa mitä tulee väliaikaisiin ratkaisuihin niin näkisin tällaiset väliaikaiset ratkaisut täysin pois suljettuina koska kyllä tässä nyt on edettävä edettävä maaliin siten että jonain päivänä toimiva asetietojärjestelmä on olemassa ennen sitä ei voida lähteä hutiloimaan asian kanssa koska se tuo mukanaan ongelmia myöskin sen jälkeen kun asetietojärjestelmä joskus toivon mukaan saadaan maaliin olisi erittäin tärkeää että sitä testattaisiin mahdollisimman pitkään ja luotettavasti jolloinka esimerkiksi kauppiaille ei muodostuisi ongelmaksi mahdollisen puutteellisen asetietojärjestelmän mukanaan tuomat bugit ja sitä sitä mukaa sitten erilaiset sanktiot kustannuksista sen verran näkisin että meidän on pidettävä erityisen hyvää huolta siitä että siitä että asetietojärjestelmän kustannukset eivät missään tapauksessa saa siirtyä aselupiin aseluvat ovat tänä päivänä jo erittäin kalliita ja mikäli sinne sinne tulee painetta niin meidän meidän tulee kyllä pitää huolta että näin ei tule käymään euroopan unionin asedirektiivi tehtiin alun perin terrorismin ehkäisemiseksi ihmettelen sitä vieläkin koska siihen se ei vaikuta millään tavalla nämä asiat iskevät aseharrastajiin ampuma aseurheilun harrastajiin ja ja asekeräilijöihin eikä vaikuta millään tavalla terrorismin ehkäisyyn se on ihan selvä meille kaikille jos ajatellaan sitä kehitystä mitä mitä tässä ollaan haettu niin sehän on sehän on positiivista kun meillä on lopulta toimiva järjestelmä se helpottaa paljon mutta korostan tässä noita edellä mainitsemiani ja lisään en malta olla lisäämättä että kyllähän kyllähän tämä asetietojärjestelmä jos sitä jalostetaan siten että lähdetään katsomaan erilaisia keinoja joita hyväksikäyttää niin esimerkiksi riistakeskuksen oma riista järjestelmä on hyvä hyvä esimerkki siitä kuinka voidaan käyttää nykyteknologiaa hyväksi siellä esimerkiksi ampumakoesuoritukset ovat suoraan sovelluksesta näytettävissä näkisin että

asetietojärjestelmän jälkeen lähteä kehittämään myöskin yhteistyössä jolloinka esimerkiksi paperiset ampumakoesuoritukset ja aseluvat voisi jättää sinne kotihyllyyn ja kaikki olisi sovelluksesta näytettävissä jopa viranomaisille kiitos

arvoisa puhemies hallintovaliokunnan puheenjohtaja edustaja purra esitteli monipuolisesti hallintovaliokunnan mietinnön ja huomaan puheenvuoropyynnöistä että valiokuntamme jäsenet ovat aktivoituneet käyttämään tässä puheenvuoroja mikä on luonnollista koska asia sai erittäin perusteellisen käsittelyn hallintovaliokunnassa

pykälän voimaantulon osalta valiokunta ehdottaa kuitenkin että kolmannen lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen ensimmäinen momenttia muutetaan siten että ampuma aselain kahdeskymmenesviides pykälä tulee voimaan ehdotetusta poiketen ensimmäinen yhdettätoista kaksituhattakaksikymmentä poliisilla ja asealan elinkeinonharjoittajilla on tällöin enemmän aikaa valmistautua muutoksen voimaantuloon valiokunta edellyttää kuitenkin että suunnitellun väliaikaisratkaisun toteuttamisesta toteuttamisesta on enemmän tietoa ennen kuin sen käyttöönotosta voidaan lopullisesti päättää jos toteuttamiskelpoista ratkaisua ei löydetä ennen valiokunnan ehdottamaa voimaantuloajankohtaa väliaikaisratkaisua ei tule ottaa käyttöön valiokunta tulee pyytämään asiassa perustuslain pykälän toisessa momentissa tarkoitetun kirjallisen selvityksen viimeistään syksyllä kaksituhattakaksikymmentä tässä on minun mielestäni se ydinkohta perusteellisesta lausunnosta
arvoisa puhemies ampuma aselaki tosiaan on astunut voimaan jo kaksituhattakaksitoista ja silloin tavoitteena on on ollut ja ja tietenkin on edelleenkin että pystyisimme kaikki nämä tiedot ja käsittelyt jotka on aseista ja luvista ja niiden

toteuttamaan sähköisesti viime kaudella säädimme lain ja ajattelimme että nyt sitten asiat menevät eteenpäin nyt on sitten tosiaan jo toinen kerta kun tällä kaudella kuten hallintovaliokunnan puheenjohtaja edustaja purra tuossa tuossa esittelypuheenvuorossa toi esiin näitä siirtymäsäännöksiä on laitettava eteenpäin ja nyt sitten todetaan että että rutkastikin eteenpäin eli kaikkinensa uskotaan että että tämä sähköinen asiointi olisi mahdollista vasta vuoden kaksikymmentäneljä maaliskuussa

olemme tämän tilanteen osalta todenneet että mitään ei nyt näiltä tehtävissä myöhästymiset ovat valitettavia ja tästä prosessista ei ole mitään muuta kuin opittavaa hallintovaliokunta halusi tuoda tähän myöskin yleisesti nämä valtion ict hankinnat toivottavasti meillä siellä tilaajaosaaminen ja ja myöskin sitten tämä asiakas ja käyttäjälähtöisyys ja käyttökelpoisuus otetaan huomioon paremmin ja kuten kollegat ovat tuoneet esiin niin pyydetään myöskin kirjallinen selvitys tästä ensi syksynä toisaalta ei ole kuin reilu viikko siitä kun tässä salissa käytiin tästä hallituksen esityksestä lähetekeskustelua eli siinä mielessä voin ajatella hallintovaliokunnan varapuheenjohtajana että olemme olleet ripeitä että kuitenkin nyt sitten nämä siirtymäsäännökset ja kuulemiset on tehty niin että että olemme pystyneet käsittelemään tämän viikossa

arvoisa puhemies kuten täällä on monen hallintovaliokunnan jäsenen suusta kuultu niin ja oltiin vielä harvinaisen yksimielisiä sen tiimoilta oikeastaan siellä on muutama tärkeä kohta mihin itse olen kiinnittänyt huomiota elikkä nyt uudelleen kun tämä asia menee suunnitteluun pitäisi varmistua siitä että tämä väliaikaisratkaisu tässä asetietojärjestelmässä on sellainen että siinä otetaan huomioon ensisijaisesti aseturvallisuus elinkeinonharjoittajan oikeusturva poliisin hallinnollinen taakka sekä kustannusten kasvuun kasvuun liittyvät riskit ja on erittäin tärkeää että tätä sähläystä tästä asiasta voidaan käyttää ei saa maksattaa syyttömillä ja syyttömiä tässä ovat nimenomaan metsästäjät ja aseharrastajat elikkä he eivät saa missään nimessä joutua tämän sähläyksen maksajiksi ja totta kai sitten niin kuin edeltävä kollegakin tässä sanoi opiksihan tästä on otettava elikkä mitä voidaan oppia tästäkin esimerkistä että näin ei jatkossa tapahdu aina kun on kyse sähköisten järjestelmien kehittämisestä asiat tahtovat viivästyä eli mitä opimme että ne jatkossa eivät viivästy tällä surullisella tavalla

arvoisa puhemies kuten hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja tuossa sanoi niin tästä on tosiaan viikko sitten puhuttu viimeksi mutta sietää puhua kyllä enemmänkin itse haluan edelleen kiinnittää huomiota siihen että on hyvin vaikea saada varsinaista selvyyttä siihen miksi tämä järjestelmä on on viivästynyt niin paljon miksi sen toimittaminen ensinnäkin aikataulussa mutta myös edes merkittävästi viivästyneenä on konkreettisesti niin mahdotonta

iso iso ja vaativa hanke ja järjestelmä mutta miksi se on näin näin vaativa erityisesti kun huomioidaan valtion kaikkia muunkinlaisia ict hankkeita jotka eivät ihan ehkä mene kuin strömsössä mutta joka tapauksessa toimitussopimus purettiin sopimuskumppani it yhtiö cgi suomen ja poliisihallituksen sopimuksella viime kesänä ja tälle yhtiölle ehdittiin maksaa miljoona euroa valiokuntakuulemisten perusteella tästä rahasta on saatu jotain takaisin mutta summasta ei ole selvyyttä eikä uutta toimittajaa ole vielä valittu uudistus lisää ja on lisännyt jo sekä kustannuksia että byrokratiaa ja kokonaiskustannuksia on useita miljoonia kuten tuossa mietinnön esittelyssä totesin niin ministeriöstä arvioidaan että neljän vuoden aikana tähän varsinaiseen hankkeeseen menee lähemmäs kymmenen miljoonaa euroa mukaan lukien poliisin omat henkilöstömenot ja sitten lisäksi järjestelmien ylläpitokustannukset yksi viiva kaksi miljoonaa euroa vuodessa mitkä nekään eivät välttämättä ole liian suuret lainkaan mikäli järjestelmä siis toimisi mutta joka tapauksessa kuten täällä moni on jo nostanut esille suuri riski että näitä kustannuksia nimenomaan tiputetaan hintoihin asiakkaan maksettavaksi tällä hetkellä yksityishenkilön hankkimislupahakemus maksaa jo yhdeksänkymmentä euroa riippumatta aseesta tai siitä kuka sitä lupaa hakee arvoisa puhemies valiokunnan mietintö on kriittinen suhteessa näihin jatkuviin viivästyksiin ja lainvalmisteluun ja hankkeen edistämiseen liittyen suurin ongelma ehkä on taustalla oleva direktiivi tai sitten meidän omat ongelmamme näissä ict järjestelmien hankinnoissa mutta kuten valiokuntakin sai kuulemisessa tietoonsa esimerkiksi direktiivin täytäntöönpanosta niin se aiheuttaa kyllä ongelmia hyvin monissa jäsenmaissa joka tapauksessa on selvää että suomessa sähköiset palvelut ja digitalisaatio hallinnon helpottajana tai kustannusten säästäjänä eivät tunnu realisoituvan juuri koskaan ja ongelmat tietojärjestelmähankinnoissa ovat enemmän sääntö kuin poikkeus silti haluaisin huomauttaa että myös nykyinen hallitus niihin jatkuvasti vetoaa muun muassa kustannussäästöjen avulla

muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä ampuma ja ampumaratalakia ehdotetaan muutettavaksi kuin myös kumottavaksi vuonna kahdeksantoista annettu laki ampuma aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta olipas lause näiden edellä mainittujen seikkojen taustalla on poliisin asetietojärjestelmähankkeen viivästyminen tietyt sähköistä asiointia koskevat säännökset tulisivat voimaan tai niitä sovellettaisiin vasta kun poliisin asetietojärjestelmä on otettu käyttöön ampuma aselakiin ja ampumaratalakiin tehtäisiin pääasiallisesti teknisiä muutoksia lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensimmäinen kolmatta kaksituhattakaksikymmentä arvoisa puhemies sähköisen asioinnin käyttöön ottaminen edellyttää poliisin asetietojärjestelmän uudistusta tämänhetkisen tilannearvion mukaan asetietojärjestelmä ei valmistu siihen mennessä ja siten siirtymäaikaa säännösten osalta ehdotetaan vielä kerran muutettavaksi vastaamaan tietojärjestelmämuutosten arvioitua valmistumisaikaa ampuma aselaissa ja ampumaratalaissa on tällä hetkellä viittaussäännöksiä jotka eivät viidestoista seitsemättä ampuma aselain muutoksen jälkeen ole enää ajan tasalla viittaukset lainkohtiin ehdotetaan siten muutettavaksi lisäksi ampuma aselain aseen ja sen yksilötietojen ilmoittamista koskevaa pykälää sekä luovutusilmoitusta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi rakenteellisesti arvoisa herra puhemies poliisihallitus on arvioinut asetietojärjestelmän kustannuksia hankkeen kokonaiskustannuksen on arvioitu olevan seitsemän viiva kymmenen miljoonaa euroa kuten tässä on aikaisemmin mainittu poliisin asetietojärjestelmä on osoittautunut vuosien varrella vaativaksi ja aikaa vieväksi hankinnaksi asedirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin asetietojärjestelmää koskevat säännökset edistävät aseiden jäljitettävyyttä voimassa oleva nykyinen vaikeaselkoinen laki edellyttää selkeyttäviä ja ajan tasalle saatettavia muutoksia

arvoisa herra puhemies tässä kollegat hallintovaliokunnasta ovat käyttäneet hyviä puheenvuoroja mutta en malttanut itsekään olla puheenvuoroa käyttämättä tämän asian kanssa uutena kansanedustajana tietysti asian koko sisältö on ollut hämmentävä ja hämmästyttävä asioiden viivästyminen ja kustannukset ja ja valtion hankintaosaaminen ovat asioita jotka

valtion ict ja tilaaja ja sopimusosaaminen kunnossa niin meillä myös viivästymisiltä vältyttäisiin ja kustannuksia säästyisi nyt tässä esimerkissä kaikki on mennyt niin sanotusti päin mäntyä elikkä varoituksen sanana jos jotain positiivista positiivista tästä pitää löytää on se että vahingosta voitaisiin viisastua eli emme törmäisi enää siihen että seuraava ja tuleva asetietojärjestelmän toimittaja olisi senkaltainen joka ei pystyisi tähän haasteeseen vastaamaan se päästäänkö tämmöiseen tilanteeseen jää sitten nähtäväksi mutta tämänkaltaisia asioita ei voi tulla että puhutaan miljoonista joita maksetaan niin sanotusti hukkaan kun toimittaja ei pysty velvoitteitaan suorittamaan nämä lähinnä ajatuksinani plus sitten tietysti se mistä tässä on mainittu että kun kustannukset kasvavat niin tuntuisi kohtuuttomalta että kustannuksien maksajaksi joutuisivat asekauppiaat taikka sitten yhtä huono ellei vielä huonompi asia se että asiakkaat ja aseluvan hakijat olisivat niitä jotka sitten korotettuina maksuina tästä joutuisivat kärsimään

arvoisa puhemies aktiivisena ampumaurheiluharrastajana ja metsästäjänä haluaisin tämän verran lausua valiokunnan lausunto sinänsä on äärettömän hyvä he ovat kiinnittäneet huomiota niihin asioihin missä ongelma on ollut ja täytyy näin harrastajana sanoa että melkoista säätämistä on tämän asian valmistelu ollut kuten valiokunnan jäsenet täällä ovat todenneet niin niin he ovat toimineet ripeästi olisikin äärettömän toivottavaa että tämä myös jatkossa jatkossa seuraavissa instansseissa etenee ripeästi ja nimenomaan että nämä kustannukset eivät siirry käyttäjille aselupien hinnat ovat nyt jo nousseet todella runsaasti vuosien saatossa ja se menee aina harrastajan tai kauppiaiden kukkarosta kuten edustaja peltokangas hyvin toi esiin järjestelmää pitäisi nimenomaan kehittää sinne käyttäjän suuntaan ystävälliseksi eli saada esimerkiksi aseluvat sinne oma riista järjestelmään jolloin ei todellakaan tarvitse tarvitse kantaa lupia siellä metsässä on melkoisen kallista kun lähdet uusimaan lupia jos syystä tai toisesta ne nyt sitten vaikka metsään putoavat ja menevät hukkaan ja taas maksetaan turhasta

arvoisa herra puhemies olin aikaisemmin nimenomaan poliisitehtävässä hoitamassa näitä aselupa asioita ja tämä on kyllä ihan järkyttävä tilanne kuinka huonosti tämä

on hoidettu poliisihallituksessa toivon että se vihdoin ja viimein marraskuussa tulisi voimaan ja toimivana mutta haluan kuitenkin kiinnittää huomion myös siihen puoleen että vaikka asetietojärjestelmä saataisi toimivaksi poliisin lupapuolen henkilöstömitoitus on tällä hetkellä niin vajavainen että se ei toimi vaikka asetietojärjestelmä toimisi jos siellä ei ole henkilöitä käsittelemässä näitä asioita ja edelleen siitä huolimatta on käytävä poliisin luona esittämässä ne aseet mihin halutaan lupia hankkia tämän asetietojärjestelmän kautta tähän pyydän kiinnittämään huomion henkilöstömitoitus on hyvin tärkeä

arvoisa puhemies sen verta vielä haluan tähän keskusteluun osallistua kun tätä nyt lähdettiin laajentamaan valiokuntamme puheenjohtajan puheenvuorolla yleisemmin digitalisaatioon ja sisältyihän siihen sitten vielä pieni piikki että nykyinen hallitus uskoo digitalisaatioon minulla on se käsitys että suomen kolmekymmentä viimeistä vuotta ovat olleet sellaisia että hallitukset ovat uskoneet digitalisaatioon ja onhan meillä erinomaisia esimerkkejä esimerkiksi verotus ja moni muu joissa huomattavasti vähemmällä henkilötyöllä kuin aikaisemmin saadaan huomattavasti suurempi määrä numeerisia ja muita tärkeitä asioita käsiteltyä oman kokemukseni mukaan joka ei ole ihan vähäinen näissä näissä asioissa tarkoittaa myös sitä että olen nähnyt huonosti toimivia järjestelmiä mutta myös erittäin hyvin toimivia järjestelmiä yleensä kysymys on siitä että määrittelyt eivät lähtötilanteessa ole olleet loppuun asti mietityt ollaan lähdetty ikään kuin soitellen sotaan tekemään näitä tietojärjestelmiä ja sitten matkan varrella on huomattu että ei ainakaan nyt tällä rahalla saada sitä mitä tilaaja odottaa ja sitten ollaan oltu neuvottelutilanteessa missä ollaan maksettu pöytä niin sanotusti puhtaaksi olen ihan samaa mieltä kaikkien täällä käytettyjen puheenvuorojen

arvoisa herra puhemies täällä on käytetty tasokkaita ja oleellisia puheenvuoroja ja varmaan voimme olla yhtä mieltä siitä että kyllähän tämä sähläilyksi ja sähellykseksi on mennyt edustaja huru muun muassa käytti käytti hyvän puheenvuoron tästä joskus se vain on sellaista asioissa täytyy silti mennä eteenpäin ja toimia toimia ja kehittää asioita niin että ne tulevat joskus järkevällä tavalla valmiiksi puhemies minusta edustaja huttunen hallintovaliokunnan jäsenenä käytti oleellisen puheenvuoron siitä että että jatkossa oleellista tässä on ottaa huomioon ensisijaisesti aseturvallisuus ylipäätään elinkeinonharjoittajien oikeusturva sekä poliisin hallinnollinen taakka ja kaikki tähän kustannusten kasvuun liittyvät riskit joita esimerkiksi edustaja peltokangas peltokangas

arvoisa herra puhemies en ollut valmistautunut niinkään eli oli varmistin päällä mutta nyt sen otin otin pois ja täytyy sanoa että tähän kaikkeen kokonaisuuteen mitä edustaja hurukin otti esille on on myös se että kun meillä on tämä lupaviranomainen joka on poliisi niin kyllä minun täytyy surullisena sanoa satakuntalaisena että poha on tehnyt sellaisia päätöksiä sulkeneet meillä toimipisteitä vaikka meillä satakunnassa ihan yhtä paljon kuin lounais suomessa ja enemmänkin on aseiden aseiden tarkastustoimintaa niin yksipuolisesti virkamiehiä on siirretty lounais suomen puolelle meillä on huittisten toimisto suljettu meillä kankaanpäässä ja porissa on aikoja kavennettu mikä tarkoittaa sitä että se jolla ase on ja joka haluaa toimia sen järjestyksen mukaisesti lain mukaisesti ja tuo tarkastettavaksi joutuu ajamaan suunnittelemaan ja on enemmän suurempien kustannusten piirissä kyllä meillä tässä järjestelmässä pitäisi pystyä turvaamaan se että me olemme maakunnallisesti tasa arvoisessa asemassa eikä meillä poliisihallinto voi tehdä sellaisia pakkopäätöksiä että yksi maakunta jää niin sanotusti tiiron osalle ja olen kyllä valmis vähän vähän tätä protestoimaan ja siinä mielessä tämä keskustelu on on ollut hyvää ja minuakin avartavaa koska jos en olisi ollut tässä en tietäisi taaskaan niin paljon vaikka itsellänikin sellainen on mutta kiitoksia hyvästä ja asiantuntevasta keskustelusta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön yksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa

pysäköin autoni kallion virastotalon parkkipaikalle kiiruhdin neuvottelukokoukseen virastotaloon juoksin nopeasti kysymään vahtimestareilta pitääkö maksaa valvontamaksu koska virallinen kokous hän sanoi kyllä pitää juoksin sinne mittaristolle ja maksoin kuusi euroa puolestatoista tunnista ja laitoin pysäköintilapun autooni kokous ei kestänyt kuin tunnin ja viisitoista minuuttia ja minä tulin hyvissä ajoin sinne parkkipaikalle hakemaan autoani ja siinähän oli parkkipaten valvontamaksu juoksin äkkiä sinne parkkialueen toiseen kulmaan missä näin tämän parkkipaten edustajan ja kyselin mitäs ihmeellistä näittehän te että minä olin maksanut sen kuusi euroa ja olen tullut hyvissä ajoin hakemaan autoni pois hän vastasi kyllä minä näin no mikäs tässä on ongelma te olitte kiinnittänyt tämän parkkimaksukuittinne autonne tuulilasinpyyhkijään minä kysyin entäs jos minulla olisi ollut avoauto enkä olisi voinut laittaa sitä kojelaudalle kuten te nyt tässä edellytätte hän sanoi teillä ei todistettavasti ollut avoautoa minä jouduin valitettavasti myöntymään tähän sen sijaan minä en myöntynyt lainkaan siihen parkkimaksumuistutukseen jota hän ei ollut missään tapauksessa valmis tinkimään ja ja kohtuullistamaan tai tai pohtimaan näitä vaihtoehtoja sen takia kirjoitin sitten parkkipatelle että tämä maksumuistutus on outo ja olen todistettavasti maksanut parkkimaksun minä sain rouva susannelta kirjeitä useita kappaleita tuon kesäkuun aikana ja ja yksi niistä kirjeistä sisälsi tämän viittauksen valvontamaksu pidetään voimassa saamanne reklamaatiopäätöksen mukaisesti jälkikäteen esitettyjä maksusuorituksia ei hyväksytä varma olinko jälkikäteen sitä tekemässä koska hän oli siinä paikalla ja näin heti sen tilanteen edustaja satonen kertoi kun hän tuli tähän lakialoitteeseen mukaan oman tarinansa jossa hän oli parkkeerannut autonsa omalle parkkipaikalleen sillä hetkellä siinä ei ollut se lappu näkyvillä mikä olisi pitänyt ehkä jossakin paikassa olla näkyvillä että se on hänen oma parkkipaikkansa eikä se kelvannut koska jälkikäteen hän ei enää voinut perustella sitä että tämä on minun oma parkkipaikkani ja minulla on varmaan oikeus pitää autoni parkkeerattuna tässä omalla parkkipaikalla koska susanne on tiukka jälkikäteen esitettyjä maksusuorituksia ei hyväksytä

yksi sitaatti kirjeenvaihdosta olette reklamoinut ette ole esittänyt hyväksyttäviä perusteita ollessanne tyytymätön saamaanne ratkaisuun pyydämme teitä ilmaisemaan tyytymättömyytenne kirjallisesti vain postitse tai reklamaatiojärjestelmän kautta tehdyt kirjalliset tyytymättömyydenilmaukset voidaan huomioida ryhdymme perintätoimiin tässä asiassa no sitähän minä itse asiassa toivoin sen jälkeen me kävimme pitkin kesä heinäkuuta perintätoimiston kanssa perusteellista keskustelua ja sain kolme maksumuistutuksen maksumuistutusta ja totesin että tämä vedättäminen olisi jo hyvä lopettaa koska minä en joka tapauksessa tätä tule maksamaan vaan toivon että tämä menisi käräjäoikeuteen nyt te vedätätte tätä hintaa tarkoituksella ylöspäin kolmaskymmenes heinäkuuta sain

herra juha pekan allekirjoittaman siis rouva susanne kirjoitti tuolla aikaisemmin viestin asiaa tullaan toimeksiantajamme harkinnan mukaan jatkamaan oikeudenkäyntimenettelynä asian saattaminen tuomioistuimen ratkaistavaksi aiheuttaa aina huomattavat kulut jotka jäävät pääsääntöisesti asian hävinneen osapuolen maksettavaksi velkomusasiasta voi koitua myös haitallinen maksuhäiriömerkintä no tiedän sen että kovin monella kansalaisella tässä vaiheessa alkaa viimeistään housu tutista he säikähtävät ja suorittavat jo siinä vaiheessa varmaan yli sadan euron maksut mikä minullakin siinä oli jo kertynyt sitä kun käyty mutta minähän toivoin että tämä asia menisi käräjäoikeuteen suorastaan rukoilin iltarukouksissa että voi kun tämä nyt menisi käräjäoikeuteen voin teille arvoisat edustajat kertoa että toivomukseni ei täyttynyt se ei täyttynyt asia sinänsä sai onnellisen päätöksen sillä arvatkaapa mitä luulen että olen niitä harvoja suomen kansalaisia joka on saanut parkkipate oyn toimitusjohtajalta henkilökohtaisen kirjeen christian metsäranta parkkipaten toimitusjohtaja kirjoittaa pitkä on kirje pitkä ja perusteellinen mutta olennaisin viesti on tämä asianumero se ja se on käsitelty ja hyväksytty valvontamaksu on mitätöity pahoittelemme viivästynyttä reklamaation hyväksymispäätöstä ajoneuvolle kirjoitettu valvontamaksu on ollut virheellinen kiitokset christian metsäranta tästä arvokkaasta kirjeestä vihdoinkin sain ihmisen kanssa puhua enkä susannen tai juha pekan tai jonkun muun erikoisen kanssa joka vetoaa kyllä pykäliin mutta arvoisat ystävät kansanedustajakollegat eräs asia oli tapahtunut tässä välissä neljä päivää aikaisemmin päivä joulukuuta kaksituhattayhdeksäntoista tämän kirjeen parkkipaten toimitusjohtajalta minä sain siis seitsemästoista päivä joulukuuta kaksituhattayhdeksäntoista satakaksikymmentäkaksi kansanedustajaa oli tehnyt lakialoitteen ja se luovutettiin tuonne eduskunnan toimistoon ja se oli julkisuudessa eli eli kiitän teitä sataakahtakymmentäkahta kansanedustajaa siitä että minä säästin toistasataa euroa rahaa ja nyt olemme siinä tilanteessa arvoisat edustajat että toivon että te säästätte myöskin muut kansalaiset näiltä vastaavilta prosesseilta missä he ovat kiinni myöskin edustaja satonen ja niin edelleen

pitkälle yksityisessä valvonnassa oleva käytän termiä sakotuskäytäntö pysäköintivirhemaksujen käytäntö on johtanut siihen uskomattomaan tilanteeseen että tästä on tullut rahastuksen väline kun näiden parkkifirmojen tulos perustuu siihen että ne saavat mahdollisimman paljon sakotettua niin olemme kansalaiset siinä tilanteessa että me emme voi edellyttää kohtuusharkintaa sitä ei ole niin kuin tässä minunkin tapauksessani vasta kun te satakaksikymmentäkaksi kansanedustajaa tulitte tähän julkisesti taakse niin

ja tämä ajautuu siihen että meillä on kohtuuton määrä lukuisia tapauksia joissa kansalaiset kokevat että heitä ei kuunnella heitä pelotellaan heille luodaan tilanne jossa mieluummin he selviytyvät siitä vaivasta pois niin että he eivät ryhdy tätä kallista käräjäoikeusprosessia käymään läpi vaan suorittavat jo sitten ehkä kertyneetkin summat pois päästäkseen asiasta eteenpäin tästä on tullut harvinaisen helppo bisneksen kohde johon myöskin nimenomaan ulkolaiset toimijat ovat investoineet nyt näistä parkkiyhtiöistä enemmistö on ulkomaisten pääomasijoittajien omistuksessa se on niin hyvätuottoista aivan niin kuin hoivabisneksessä aivan niin kuin lastensuojelussa aivan niin kuin näissä monissa muissakin jotka kunta julkinen valta takaa ne ovat halpaa helppoa bisnestä ja siihen on helppo sijoittaa ulkomaisten pääomasijoittajien tämä asia on aivan samassa kulmassa ja siinä suhteessa olemme hankalassa tilanteessa tämä lakialoite lähtee siitä ajatuksesta että

pitää olla julkista tehtävää tämä lakialoite ei lähde siitä että yksityisiä toimijoita tällä alalla ei saisi toimia mutta jos ne toimivat ne toimivat silloin kuntien tai julkisen viranomaisen alaisena niin että firman tulos ei ole riippuvainen siitä kuinka paljon he rankaisevat ihmisiä kuinka paljon ihmisiä tässä lypsetään tämä on se ajattelutavan ydin tässä lakialoitteessa on esitetty yksi malli kuinka tästä asiasta päästäisiin eroon mutta toivon että lakivaliokunta voi vapaalla otteella katsoa mikä on se luontevin tapa siihen että nämä valituskäytännöt voisivat olla paremmin hoidettavissa eli että siinä olisi tämmöinen normaalin hallintovalituksen tie eikä käräjäoikeus

monissa tapauksissa eri puolilla suomea lakia pysäköinnin valvonnasta tulkitaan eri tavoilla minulla on autoliitosta lukuisia esimerkkejä tästä asiasta voin sanoa että sen jälkeen kun tämä asia on tullut esille minulla on valtaisa määrä pino pino kirjeitä mitkä ovat kansalaisilta tulleet tämä todella kuohuttaa ihmisiä he kokevat tässä että se mikä mikä ei ole oikeudenmukaista ja kohtuullista ei voi olla lakikaan nyt meillä on olemassa lainsäädäntö jota ei koeta oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi ja toivon että lakivaliokunta tämän ottaa nyt käsittelyyn nähtiin aikamoinen vaiva sadankahdenkymmenenkahden

arvoisa herra puhemies tämä edustaja kiljusen tarina on todella opettavainen ja siitä huomaa että uhkailu ja kiristys ovat käytettyjä keinoja yksityisillä pysäköintifirmoilla täytyy myöntää että allekirjoitin kyllä tämän lakialoitteen siitä toisesta syystä en tiennyt teidän henkilökohtaisista vaikeuksistanne kyseisen yhtiön kanssa tämä lakialoite pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta on monin tavoin ansiokas ja se puuttuu tosiasialliseen ongelmaan aivan kuten edustaja kiljunen tuolla väkevästi todisti tämänhetkinen tilanne yksityisen pysäköinninvalvonnan suhteen on monin osin kuin villi länsi puutteelliset tai tulkinnanvaraiset kyltit ovat johtaneet useisiin ongelmiin esimerkiksi invapysäköintiluvilla pysäköitäessä on kohdattu monia epäkohtia myös omassa maakunnassani keski suomessa annetusta laskusta valittaminen on tehty monimutkaiseksi ja vaikeaksi kansalaisten oikeusturva on epäselvässä tilassa yhteiset pelisäännöt puuttuvat ja oikeus ja kohtuus ei toteudu osa kansalaisista maksaa sakkoja tai näitä laskuja vaikka ei pitäisi langetettu virhemaksu maksetaan koska sillä tavoin asiasta pääsee helpoiten eroon toisaalta osa jättää maksamatta vaikka pitäisi langetettua virhemaksua pakoillessa saattaa lopulta käydäkin niin ettei laskua tarvitsekaan lopulta maksaa oikeudenmukaisuuden periaate ja kohtuullisuusharkinta aivan kuten edustaja kiljunen totesi eivät toteudu pysäköintivirhemaksuja määrättäessä ei pysäköintivalvonnan näin kuuluisi mennä suomessa arvoisa herra puhemies perustuslakivaliokunta on katsonut että hallinnollisen seuraamuksen määräämiseen sisältyy perustuslain sadannessakahdennessakymmenennessäneljännessä pykälässä tarkoitettua merkittävää julkisen vallan käyttöä toisaalta taas korkein oikeus kuitenkin linjasi ennakkopäätöksessä että kysymys ei ole viranomaisvallan käyttämisestä vaan sopimuksesta jonka myötä yksityisten pysäköintivalvontayhtiöiden antamat parkkisakot olisivatkin päteviä tämä tilanne osoittaa että kokonaisuus on on erittäin epäselvä arvoisa puhemies suomessa olisi tilaa ja tarvetta myös yksityiseen valvontaan aivan kuten täällä puhuttiin aiemmin esimerkiksi kunnallisen toimijan alaisuudessa ja siten että ansaintalogiikka ei perustu siihen kuinka paljon näitä laskuja annetaan mutta nyt nämä yksityiset pysäköintivalvontayhtiöt ovat itse aiheuttaneet tämän tilanteen jossa alan tiukemmasta sääntelystä keskustellaan tänään täällä eduskunnassa ja toivottavasti myös jatkossakin rahastaminen ja ahneus eivät sovi merkittävän julkisen vallankäytön piiriin me tarvitsemme pysäköinninvalvontaan selkeämmän kokonaiskuvan jossa oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuusharkinta toteutuvat me tarvitsemme tälle toimialalle parempaa sääntelyä ja läpinäkyvyyttä ja arvoisa herra puhemies me tarvitsemme oikeutta ja kohtuutta myös pysäköinninvalvonnassa

arvoisa herra puhemies tarina oli oikeinkin hyvä ja valaiseva edustaja kiljunen tehdessään tämän lakialoitteen olisi voinut ehkä vielä kertoa enemmän jo siinä lakialoitetta tehdessään ja siihen nimiä kerätessään tuota tarinaa se avaisi ehkä vielä enemmän meille kaikille no onneksi onneksi nyt tässä kohtaa voi sanoa että olin altis allekirjoittamaan tuon mutta en halua nyt sen enempää sanoa mutta mielestäni tässä on yksi asia mikä jostain syystä on vielä jäänyt kertomatta se mitä on se pysäköintivirhemaksuista valittaminen yleensäkin kun meillä

käräjäoikeuteen viemiselle laitettiin hinnaksi kaksisataaviisikymmentä euroa niin silloin

epäoikeudenmukaisten ja virheellisesti

romahti totaalisesti on melko lailla riskaabelia lähteä seitsemänkympin tai viidenkympin virhemaksusta valittamaan kun joudut laittamaan kaksisataaviisikymppiä tiskiin ehkä meidän tässä vaiheessa pitäisi huomioida että nyt meidän pitää käyttää kuten edustaja kiljunen on tehnyt sitä korttia että myöskin se riski on siellä toisella puolella joka perii sitä saatavaa ellei se saa sitä perintätoimiston kautta kasvatettua niin paljon että se bisnes kannattaa monien perimisten kautta jollei henkilö kiistä sitä heti ja halua käräjäoikeuden päästöstä jolloin sitä ei varmasti velkoja vie käräjäoikeuteen kun se maksaa kaksisataaviisikymppiä myös hänelle meidän pitää myös järjestelmää kehittää niin että jokainen saa oikeutensa mutta hieman kyllä kyseenalaistan sitä että jos meillä ihminen joka kokee vääryyden on selvästi osoitettavissa että hän on saanut rangaistuksen virheellisesti kollega huru pärjäsi paremmin ettei tarvinnut viedä käräjäoikeuteen joutuu maksamaan todistaakseen sen että on selkeä virhe että olisi syyllistynyt rikkeeseen

kaksisataaviisikymmentä euroa niin tässä kohtaa meillä oikeusjärjestelmässä on jotakin mätää mutta toivon että tämä esitys etenee valiokunnassa

puhemies joudun tässä toteamaan että minulla ei ole yksityisen pysäköinninvalvonnan kanssa sen tyyppisiä kokemuksia kuin edustaja kiljusella ja ja edustaja kiljusen mukaan edustaja satosellakin on ollut mutta olen silti allekirjoittanut tämän lakialoitteen ihan periaatteellisista syistä yksityisen pysäköinninvalvonnan salliminen korkeimman korkeimman oikeuden päätöksellä on johtanut autoilijoiden kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen joka koettelee kansan oikeustajua olisi hyvä jos oikeus pysäköinninvalvontaan olisi kaikissa tilanteissa ainoastaan viranomaisilla eikä yksityisillä yrityksillä yksityisen yritystoiminnan kannattaja kuin olenkin mielestäni pysäköinninvalvonta on tyypillistä viranomaistoimintaa kannatan tätä lakialoitetta koska yksityinen pysäköinninvalvonta voi aiheuttaa runsaasti ongelmia ja johtaa siihen että järjestelmää ei todellakaan koeta oikeudenmukaiseksi yksityisen pysäköinninvalvonnan ansaintalogiikka on monissa tapauksissa se että pysäköintivirhemaksuja kirjoitetaan mahdollisimman paljon kohtuullisuudesta välittämättä

arvoisa puhemies tämä lakialoite on periaatteellisesti kannatettava ja tarve tälle kumpuaa näistä tässäkin keskustelussa esille tulleista yksityisen pysäköinninvalvonnan väärinkäytöksistä niihin ei ole puututtu riittävästi ja se on saanut ihmisten mitan täyttymään sopimusoikeutta on venytetty korkeimman oikeuden päätöksellä kansalaisten mielestä tässä liian pitkälle se ei ole kohtuullista koska sopimuksen solmijat eivät tässä ole tasa arvoisia yksityisellä kansalaisella on tässä uhkana suuret perimiskustannukset ja jopa luottotietojen menetys on mahdollista että tämän keskusteluun tulemisen jälkeen esitetyt näkökohdat lakiesityksen liiallisesta jyrkkyydestä olisivat jossain määrin perusteltuja ja tekstin toteuttaminen sellaisenaan voisi johtaa kohtuuttomuuteen toiselta puolen eihän voi olla niinkään että yksityisalueelle voisi pysäköidä miten tahansa mutta näen kuitenkin että tämä ongelma johon tässä yritetään puuttua on olemassa se että yli sata kansanedustajaa on aloitteen allekirjoittanut osaltaan sen todistaa johtipa aloite sellaisenaan lainmuutokseen tai ei joka tapauksessa viesti valiokunnalle joka tätä aloitetta käsittelee ja hallitukselle on selvä yksityistä pysäköinninvalvontaa täytyy säädellä nykyistä tarkemmin ja kansalaisten oikeusturva paremmin huomioiden

ei ole oikeudenmukaista ja kohtuullista ei voi olla lakikaan ja olen siitä aivan samaa mieltä olen itsekin käynyt eräänlaista taistelua myöskin näiden yksityisten pysäköinninvalvojien laskuttamisesta ja siitä millä tavalla siihen voi puuttua jälkikäteen sehän on todella hankalaa yrittää saada siihen mitään muutoksia tosin ehkä kohtuuden nimissä voi todeta että ei se keskustelu julkisenkaan pysäköinninvalvojan kanssa aina kovin helppoa ole muutoksia on siihen halunnut saada aikaan itse en kuitenkaan allekirjoittanut tätä lakialoitetta mietin sitä että onko kyseessä kuitenkin ehkä liian raju toimenpide jos kokonaan kielletään yksityisen pysäköinninvalvonnan toiminta tietyllä tavalla kohtuullistaminen on on se mitä tässä haetaan ja ja toivon että sitten kun lakivaliokunta ottaa tämän asian käsittelyn niin pohditaan sitä millä tavalla voitaisiin lainsäädännössä määritellä on kohtuullistaminen ja ja kohtuullinen pysäköinninvalvonnan maksu ylipäätään ja minkälaisia kustannuksia siitä voi ihmiselle tulla että hän lähtee hakemaan omaa oikeuttaan toinen kysymys mitä pohdin myöskin kun en allekirjoittanut tätä oli perustuslain sadaskahdeskymmenesneljäs pykälä jonka mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa viranomaiskoneiston ulkopuolelle jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi itse mietin sitä että jos jos tällainen lakiesitys nyt menee läpi niin mitä seurannaisvaikutuksia sillä sitten on muille viranomaistehtäville jotka on luovutettu yksityiselle toimijalle en halua että tästä tulee ennakkotapaus olen todella harmissani siitä että pysäköinninvalvontayritykset toimivat tällä tavalla ja ja toivon että he ottavat nyt onkeensa tämän ja tajuavat sen että mikäli tämä lakiesitys nyt tällä kertaa ei mene läpi on täysin mahdollista että se tulevaisuudessa menee heidän tulisi nyt ymmärtää se että he ovat ikään kuin koeajalla tässä nyt on on täysin tarpeen että tätä asiaa tarkastellaan jonkin ajan kuluttua uudestaan ja katsotaan mihin muutoksiin pysäköinninvalvontayritykset ovat menneet toiminnassaan

arvoisa puhemies kiitokset edustajakollega kimmo kiljuselle paitsi erinomaisesta tapausselostuksesta myös siitä aktiivisuudesta jota hän osoitti kerätessään meiltä täällä allekirjoituksia tähän tärkeään lakialoitteeseen olen yksi allekirjoittajista ihan lyhyesti haluan tähän keskusteluun osallistua vain sillä että kuunnellessani hänen puheenvuoroa huomasin moniakin analogioita muille toimialoille mutta en lähde laajentamaan keskustelua niihin on alueita asioita täällä julkisessa vallassa ja ja palvelutuotannossa jossa häikäilemätön yksityinen voitontavoittelu mahdollisimman suuret tuottotavoitteet ja esimerkiksi kansainvälisten pääomasijoittajien aktiivinen osallistuminen tuottavat sellaista josta tämä kimmo kiljusen kuvaama esimerkki äsken äsken kertoi

arvoisa puhemies en todellakaan vielä kiittele koska se kansanedustaja joka oli sadas allekirjoittaja ei ole vielä puhunut ja odotan hänen puheenvuoroaan

puhemiesneuvosto nyt seuraisi jossain määrin sitä että ainakin kun se sata allekirjoitusta saadaan nämä käsiteltäisiin ajatuksena on ollut rinnasteisesti hallituksen esityksiin nähden ja että ne ne otetaan yhtä vakavasti käsittelyyn kuin hallituksen esitykset vähän niin kuin kansalaisaloitteetkin täällä täällä käsitellään eli eli sen takia tämä vaiva nähtiin että asia todellakin otettaisiin käsittelyyn ja toivon täällä ei valitettavasti lakivaliokunnan puheenjohtaja ole nyt paikalla että että he lakivaliokunnassa sillä lailla priorisoisivat ymmärrän hallituksen esitysten tärkeysjärjestyksen mutta toivon että tämä olisi yksi niistä jotka ovat esillä koska tässä nyt sekä on kansanedustuslaitoksen tahtotila selkeä vahva enemmistö jotain pitäisi tehdä jos senkaltainen sisältö kuin lakialoitteessa esitetään niin jotain pitäisi tehdä että kansan selkeä enemmistö varmasti kokee oikeusturvassaan puutteita niin paljon tässä on katkeroituneita viestejä tullut sanoisin melkein psykologisena analyysinä sen että on harvoja ammatteja joita en haluaisi harjoittaa täällä on puhuttu hoitajista hoitajamitoituksista ja heidän palkkatasoistaan ja ongelmistaan se millä minä olen lohduttanut näitä hoitajia on ollut se että teillä on palkat huonot ja paineet ovat kovat mutta ainakin kun te lähdette työpaikaltanne kotiin teillä on semmoinen tunne että te olette tehneet tänään hyvää te olette antaneet joillekin ihmisille jotakin se ei ehkä ole täydellistä teillä on puutteita ollut ette onnistuneet täysin mutta te olette tehneet hyvää en ole ihan varma tästä kansanedustajan ammatista että kun me palaamme kotiin tänään niin onko tunne että tuli tehtyä hyvää on takuulla sellaisessa tilanteessa epämiellyttävässä

kirjoittaessaan sakkolapun vaikka sen itselleen perusteleekin että tässä rikotaan nyt tieliikennelakia tässä on ongelma siinä ja siinä kohdassa tämä on oikeutettu tämä rangaistus hän tietää että kun se vastaanottaja hetken kuluttua tulee siihen paikalle siinä on negatiivisuutta ilmapiirissä ja paljon ja joskus se on todella turhautunutta negatiivisuutta arvoisa puhemies tiedetään tapauksia myöskin että on syntynyt ihan aggressiivisiakin asetelmia joissa semmoinen kansalaisvihakäyttäytyminen tulee hallitsemattomaksi jolloin se on jopa hieman uhkaavaakin pysäköinninvalvojien kannalta tässä suhteessa tämä ammatti ei ole palkitseva meillä on muitakin tällaisia ammatteja jotka ovat hankalia hankalia mutta tässä nyt erityisesti on tämä hankaluus ja kun se menee vielä niin pitkälle tähän julkisen vallan minä katson pysäköinninvalvonnan niin kun se on julkisen vallan käyttöä ja kun siinä tulee sitten tämä kohtuusharkinnan puuttumattomuus kun se muuttuukin bisnekseksi niin siinä on vielä suurempi se oikeudettomuuden tunne aggressiivisuuden tunne ihmisillä te ryöstätte minulta nyt aivan kohtuuttomasti rahaa tilanteessa jossa on minuutin myöhästyminen tai joku on mennyt lataamaan puhelinta saadakseen maksaa sen ja tulee takaisin siinä on kaksi minuuttia mennyt ja hänellä oli sakko siinä heti valmiina vaikka hänellä ei ollut käteisrahaa ja kortti ei käynyt ja hänen piti puhelimen kautta se tehdä akku oli mennyt tyhjäksi ja hän aidosti seurasi sen tilanteen ei ei ja ei näitä kurjia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon

yksi iso ongelmahan tässä pysäköintivalvonnassa on myöskin se että tämä lainsäädäntö ei ole tarkka autoliitto on tehnyt kartoituksen esimerkiksi kuntien käytänteistä miten pysäköintivalvontaa tehdään sama säädös ihan samat määräykset vaikkapa niin että pysäköintimaksu suoritetaan neljän tunnin pysäköinti kahdeksasta kuuteentoista miten menetellään kun autoilija on vienyt kello viisitoista autonsa siihen ja seuraavana päivänä siellä vielä miten se lasketaan onko se kello viisitoista viiva kuusitoista yksi tunti ja sitten täytyy ottaa se auto pois sieltä yhteentoista mennessä vai kahteentoista mennessä vai mikä se käytäntö on ja kuntien välillä nämä vaihtelevat kuntien välillä nämä vaihtelevat samoin pysäköintivalvojilla saattaa eri alueilla olla hyvin erilaisia ohjeistuksia siitä niin kuin tällä alueella kallion virastotalossa jossa minä olin olisi pitänyt mennä lukemaan se että tämä maksumuistutus pitää laittaa kojelaudalle se lukee siellä pitkässä tekstissä joka on valtava muistio

ja ne vaihtelevat pysäköintialueittain tässä pitäisi vähintään päästä siihen että nämä käytänteet ovat yhdenmukaisia ja tulkinnat ovat samankaltaisia kaikissa tilanteissa se ainakin parantaisi oikeusturvan tunnetta mitä tässä on samoin liikennemerkit näissä asioissa ovat monasti niin epäselviä ja hankalasti tulkittavissa että ei tiedetä vaikka matkailuautosta onko se henkilöauto vai onko se pakettiauto saako sen laittaa siihen on välillä virhemaksu ja välillä ei kun niitä tulkintoja haetaan tämä on semmoinen valtava suo joka on epäselvä ja kuitenkin nämä sanktiot vaikka ne ovat pieniä noin suhteellisesti sillä hetkellä kun ne tulevat se on miellyttävä ilta ateria vaikka vaimon kanssa hyvässä ravintolassa jonka sen ja normaalikansalaiselle kuusikymmentä viiva kahdeksankymmentä euroa on iso raha tässä suhteessa se se tuntuisi tarkoituksenmukaiselta että tähän asiaan selkeästi nyt tartuttaisiin ja luotaisiin pelisäännöt sellaisiksi että ne olisivat yhdenmukaisia selkeitä ja ymmärrettäviä sitä kautta myöskin se parantaisi pysäköinninvalvojien asemaa ja tehtävän mielekkyyttä

herra puhemies täytyy kiittää edustaja kiljusta värikkäistä ja hyvin informatiivisista puheenvuoroista itse kun en kaikkia yksityiskohtia tässä kohtaa tunne niin en malta olla pohtimatta tai kenties kysymättä saattaa olla että edustaja kiljunen on asian asian päällä täällä eniten että mikäli tämä yksityinen toiminta häipyisi markkinoilta tai tai se tulisi kuten ymmärsin edustaja kiljusen puheista vähän niin kuin julkisen palvelun alle niin mikä vaikutus sillä olisi siis julkiselle sektorille eli kunnille siis lähinnä lähinnä pohdin onko kunnilla tällaisia resursseja siis henkilöstöresursseja taloudellisia resursseja järjestelmämuutokseen ja ylipäätään tietysti tässä ääneen myöskin pohdin sitä mitkä sen kustannusvaikutukset olisivat kuntien toimintaan mikäli tähän on jollakin edustajalla mahdollisuus vastata niin kiittäisin siitä mutta minun mielestä tässä kohtaa hyvin oleellinen kysymys on se että me emme toisi

arvoisa puhemies kuten täällä edustaja kivisaari totesi niin tämä on erittäin monimutkainen asia ja kuten edustaja kiviranta totesi että hän on yksityisyrittäjyyden kannattaja mutta hän siitä huolimatta allekirjoitti tämän aloitteen samalla tavalla eli olen yksi tämän aloitteen allekirjoittajista kataisen hallitusohjelmassahan oli kaudella

että yksityisestä pysäköinninvalvonnasta säädetään laki silloin tuo aloite ei edennyt itse näenkin että nyt tämän aloitteen tärkein tehtävä on herättää tästä keskustelua ja lähteä nimenomaan selkeyttämään nytten näitä käytänteitä kuten täällä on todettu monta kertaa jos katsotaan kun mennään jonnekin parkkialueelle ja siellä on pitkä jono ihmisiä lukemassa sitä mittariautomaattia missä on monta eri pysäköintifirman tarraa ja on on puhelinnumeroita ja on kännykkänaputteluohjeita ja on kuittia ja seteliautomaattia ja vaikka mitä niin onhan tämä erittäin sekava käytäntö

arvoisa puhemies kansanedustajan allekirjoitusta kertovat omaa tarinaansa käsiteltävästä aiheesta pysäköinninvalvonnassa on runsaasti kirjavuutta ja kansalaisen näkökulmasta seuraamus pysäköintivirheestä liian usein ymmärretään sakkorangaistukseksi jota se ei ole vaan puhutaan pysäköintivirhemaksusta täysin eri asiasta olen tehnyt parikymmentä vuotta töitä lainvalvojana ja ja siinä toimessa poliisilla on harkintavaltaa kun kansalainen syyllistyy rikkeeseen niin poliisin on otettava huomioon olosuhteet ja tilanteeseen vaikuttavat tekijät kokonaisvaltaisesti ja sovellettava monen muun periaatteen lisäksi myös kohtuullisuusperiaatetta näillä perusteilla poliisilla on oikeus ja mahdollisuus jättää seuraamus joka hyvin usein on on sakko antamatta mikäli teko on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen tätä ei pysäköinninvalvonnassa ikävä kyllä juurikaan tapahdu ja kansalaisille tämä aiheuttaa runsaasti tyytymättömyyttä ja useasti koetaan epäoikeudenmukaisuutta kohtelun myötä voin kokemuksesta kertoa että kun kansalainen ymmärtää virheensä hän hyväksyy myös seuraukset liian usein tilanne on kuitenkin toinen eikä se ole kenenkään etu annetaan sakko sille jolle sakko kuuluu se on poliisin vanha viisaus ja sitä noudattamalla noudattamalla pärjää kyllä pitkälle ja sitä voi hyvinkin soveltaa myös tähän kohtaan annetaan pysäköintivirhemaksu sille jolle pysäköintivirhemaksu kuuluu

arvoisa puhemies muutama kommentti näihin esitettyihin huomioihin ensinnäkin tämä edustaja kilven puheenvuoro joka tässä viimeiseksi oli oli juuri sen asian ytimessä mikä minullakin tätä lakialoitetta tehtäessä oli eli silloin kun julkista valtaa käytetään julkisen vallan käyttäjällä kuten poliisilla on tässä suhteessa harkintavaltaa ja hän pohtii sitä kohtuullisuutta ottaen tilanteen huomioon silloin kun tämäntapainen julkisen vallan käyttö kuten pysäköintivirhemaksu on yksityisissä käsissä ja tämän yksityisen firman tuotto riippuu siitä sakon määrästä suoraan harkintavalta vinoutuu silloin silloin se kohtuusharkinta puuttuu niin kuin tässä minun tapauksessani vasta sen sen jälkeen kun tämä prosessi tuli tällaiseksi minä olikin virheellinen ja se peruutettiin normaalisti ainakin niin kansa ilmoittaa ei ole mitään mahdollisuuksia muuttaa niitä käytännössä on vain vain tämä oikeudellinen prosessi sitten viime kädessä eli se kohtuusharkinnan puute on tässä se kaikkein ydin ja sen takia minä lähtisin liikkeelle juuri siitä että tämän täytyisi olla julkista vallan käyttöä se tunnistetaan ja vaikka yksityiset sitä tekisivätkin kunta tai joku muu voisi antaa sen tehtäväksi niin lähtökohtaisesti silloin ne periaatteet olisivat niin kuin julkisella vallankäytöllä on ja sen yksityisen firman tulos ei riippuisi siitä kuinka paljon sakotetaan vaan siitä että pysäköintivalvonta toimii ja sitä seurataan se on se tärkeä huomio siinä tässä edustaja edustaja kivisaari kysyi kysyi sitä että mitä se maksaa mikä on nyt tilanne osaanko näitä arvioida minulla ei ole mitään muuta tietoa tästä asiasta kuin että autoliiton kanssa kävin tätä keskustelua minulla on vantaan kaupungilta se tieto että kun vantaan kaupungilla on pysäköintivalvontaa nyt tehostettu niin se on vantaan budjetissa selkeästi erittäin tuottava ala

kustannusrasite kunnillekin en osaa sitä arvioida mutta se täytyy sitten katsoa kyllä minä luulen että meillä on kaikilla yhteisymmärrys tässä me emme välttämättä halua yksityistä yritystoimintaa tästä häivyttää pois mutta se että se nähdään julkiseksi vallankäytöksi niin se on tässä se avainasia edustaja huttunen kysyi myöskin näistä sekavista käytänteistä minä haluan sanoa siihen seikkaan ihan lisähuomion eihän tämä tilanne ole yhdenvertainen että meillä on valtava taulukko taulukko erilaisia ohjeistuksia niillä parkkialueilla meillä on ulkomaisilla rekisterikilvillä rekisterikilvillä olevia autoja tai jopa ulkomaalaisia ihmisiä jotka eivät saa tuon taivaallisen selkoa siitä mitä siellä lukee mitä tässä edellytetään ei ole minkäänlaisia toiveitakaan että he menettelisivät oikein minä en muuten tiedä sitä että kun ulkomaalaisilla rekkareilla oleville autoille annetaan sakkoja seurataanko niitä meillähän on pääkaupunkiseudulla runsaasti esimerkiksi virolaisia autoja meillä on paljon venäläisiä autoja täällä ja niin edelleen jotka tulee ihan luontevalla tavalla on kanssakäymistä niin miten tässä kohdellaan niitä tässä myöskin yksityiset kansalaiset kokevat että yhdenvertaisuudesta

arvoisa herra puhemies kiiruhdin tänne saliin vielä ihan viime hetkellä kannattaakseni tätä edustaja kiljusen erinomaista erinomaista ja monien kansalaisten mielestä myöskin hyvin tärkeää lakialoitetta tässähän ilmeisesti on käyty jo monipuolinen keskustelu aloitteen sisällöstä ja ja tästä itse ongelmasta eli yksityisen pysäköinninvalvontabisneksen karkaamisesta olennaistahan tässä on juuri tämä että julkisen vallankäytön suhde yksityiseen vallankäyttöön on on ongelmallinen ja meidän yhteiskunnassamme monella saralla käydään tätä samaa keskustelua mikä nyt liittyy tähän sakottamiseen pysäköintivirhemaksun määräämiseen ja mielestäni on on aivan selvää että kun tällaista julkista

käytetään niin sen on oltava julkisissa käsissä oma huolenaiheeni liittyy maaseudun kohtaloon on aivan selvää tietysti että isossa osassa suomen kuntia maaseudulla ei pysäköinninvalvontaa käytännössä tehdä omalla kotipaikkakunnallani saarijärvellä ulkopaikkakuntalaisen auton tunnistaa siitä että siinä on pysäköintikiekko siinä ikkunalla kun paikkakuntalaiset eivät sellaisia hienouksia juurikaan käytä kun ei pysäköinninvalvontaa ole eikä tarvetta siihen ole kun on kosolti pysäköintipaikkojakin käytettävissä

arvoisa puhemies itse poliisitaustaisena tiedän kuinka vaikea aihe tämä edustaja kiljusen tekemä aloite on olen sen kyllä itsekin allekirjoittanut koska on varsin epäselvä tilanne kuinka paljon esimerkiksi nämä yksityiset parkkipate firmat kouluttavat näitä henkilöitään pysäköintivalvonnan tietämyksen osalta poliisihan voi yleisellä alueella kirjoittaa pysäköintivirhemaksun kunnallinen pysäköintivalvoja voi yleisellä alueella kirjoittaa pysäköintimaksun esimerkiksi tampereellahan jonkun verran myöskin kunnallinen pysäköintivalvonta on tehnyt yksityisille alueille sopimuksia ja itse koen isona ongelmana esimerkiksi tampereella tällaisen yksityisen nimeä mainitsematta parkkifirman se on ihan ok jos pysäköidään yksityisellä kerrostalon pihalla esimerkiksi sellaiselle väylälle mikä on pelastustie mutta sitten kun lähdetään menemään näille tolppapaikoille ja jos sieltä joku tietynlainen lappu taikka muu puuttuu niin siihen laitetaan suoraan tällainen pysäköintivirhemaksu ja edustaja kiljunen mainitsi mikä työmaa on yrittää saada sitä sitten peruttua siinä mielessä jos ei tätä nyt kokonaan haluta kieltää niin se vaatii kyllä ehdottomasti asiallisen kouluttamisen ja tietämyksen lisäämisen näille henkilöille jotka pysäköintiä valvovat

arvoisa puhemies edustaja niemi nosti vielä tärkeän seikan esille tällaisen kouluttamisen lisäisin siihen sen yhdenmukaiset säännöt niin että se on myös helppo kouluttaa että tiedetään mitä edellytetään että kaikilta edellytetään samanlaista tilannetajua omassa esimerkissä senkin ongelman esille näistä firmoista että onhan se outoa että kansalaisten kanssa kanssakäyvät nimimerkit tehdään vahvoja reklamaatioita vahvoja vaateita esitetään ja me saamme parkkipatelta susannen kirjeitä koko ajan rouva susanne kirjoittaa ja perintätoimistossa on juha pekka asiamies joka kirjoittaa onhan tämä nyt outo tilanne että me joudutaan juha pekkojen ja susannien kanssa käymään tällaista juridista keskustelua siitä onko minulla oikeusturva tässä suojattu vai ei minimikäytänteenä tähän että että olisi luontevaa kanssakäymistä ihmisten välillä instituutioiden välillä myöskin eikä tämmöisten nimimerkkien takana puhemies halusin tässä käyttää ehkä viimeisen puheenvuoron niin minä toivon että se jää viimeiseksi minä yritin sen tehdä ja kiittää teitä kaikkia keskustelu on ollut tosi hyvä saimme yhteisymmärryksen tähän taakse toivon vakavasti sitä että lakivaliokunta ottaa tämän käsittelyyn siinä on meillä kaikilla oikeudentunnossa nyt sitten kuitenkin sellaista happamuutta että tämä asia täytyisi saada saada kuntoon ja ja eduskunta voisi tässä nyt näyttää sitä omaa tahtovaltaansa että kansanedustajankin lakialoitteiden kautta voidaan voidaan positiivisia prosesseja prosesseja viedä viedä eteenpäin kiitos ennen kaikkea jotka sen allekirjoittivat ja myöskin niille jotka eivät allekirjoittaneet mutta ovat tuoneet kantansa tähän keskusteluun esille koska me tarvitsemme nämä kaikki näkemykset taakse että saadaan sellainen konsensus jotta se tyydyttää sitten sekä meitä lainsäätäjiä että myöskin kansakuntaa

arvoisa puhemies meillä olisi hallituksen esitys koskien liittyvää rikollisuutta tämähän on tietysti jo käsitteellisesti vähän outo asetelma että ihmiset jotka ovat vangittuina syyllistyvät siinäkin tilanteessa rikoksiin edustaja kauma kuvasi muun muassa että huumausainerikoksiin on oikeastaan itsestäänselvää että tässä tilanteessa kun vanki on viranomaisvalvonnan alla suoraan silloin on ihan luonnollista että myöskin viranomaisten toisella tavalla täytyy olla varmistettua kuin kuin ehkä monessa muussa kohdassa jolloin kyllä tämä hallituksen esitys on ihan oikeassa kohdassa kiinni edustaja kauma pohdiskeli norjan tilannetta ja ja itsekin jäin tätä kyllä miettimään kahdenkymmenenyhden vuoden vankeusrangaistus tuontapaisesta selkeästi poliittisesti orientoituneesta rikoksesta jossa tämä rikoksentekijä ei käsitykseni mukaan vieläkään ole osoittanut katumuksen merkkiä vaan päinvastoin hakee hakee jos vain pystyy omalla tavallaan ikään kuin itsetunnolleen vahvistusta ja jopa julkisuutta näissä asioissa silloin pystyy tässä ollaan kyllä hyvin riskialttiissa tilanteessa tämäntyyppisessä jopa poliittiseksi luonnehdittavassa väkivalta asetelmassa en minä osaa mennä sanomaan miten elinkautisrangaistuksia täytyisi täyttää ja seurata mutta kyllä samantyyppistä pohdiskelua käyn mielessäni kuin mihin edustaja kauma omassa puheenvuorossaan viittasi arvoisa puhemies minä halusin tämän puheenvuoron kyllä käyttää jo aikaisemmassa vaiheessa päivällä kun tämä keskustelu oli ensimmäisessä reagoin oikeastaan edustaja junnilan puheenvuoroon edustaja junnila omassa puheenvuorossaan siirsi huomion seksuaalirikoksiin

maastakarkotuksiin ulkomaalaistaustaisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneisiin ihmisiin ja totesi hyvin vahvasti totesi joka tapauksessa selkeästi yhdessä lauseessa johon minä halusin reagoida että ulkomaalaistaustaiset ihmiset syyllistyvät suhteettoman suuressa määrin seksuaalirikoksiin verrattuna suomalaisiin tämä argumentti näyttäytyi siltä että ikään kuin silloin kun passi on joku toinen seksuaalirikoksiin syyllistytään enemmän tässä suhteessa kannattaa muistaa tilastoja siltä osin että myöskin

suomalaisella passilla olevat ihmiset ollessaan ulkomailla seksuaalirikoksia merkittävässä moninkertaisesti merkittävämmässä suuremmassa määrin kuin suomalaiset tekevät kotimaassaan eli ne olosuhteet siinä kun ihminen menee ulkomaille ovat monella tavalla seksuaalirikoksiin taipuvaisille ihmisille sen kaltaisia että he syyllistyvät näihin rikoksiin tämä kannattaisi pitää nyt mielessä että kyllä ne olosuhteet vaihtelevat kun ihmiset ovat kotimaassaan tai ulkomailla sosiaalinen kontrolli järjestelmä on erilainen ja niin edelleen jolloin siinä tulee tätä taipumusta ettei tähän vain tule sitä käsitystä että me etnispohjaisesti näitä asioita katsoisimme vaan katsoisimme niitä nimenomaan olosuhdepohjaisesti josta heijastuu tämä käyttäytymisen äärimmäisen negatiivinen ilmenemismuoto ulkomailla

arvoisa puhemies minä haluan myöskin kiittää tästä tarpeellisesta lakiesityksestä jonka tarkoituksena on siis parantamalla viranomaisten tietojenvaihtoa ja lisäämällä toimivaltuuksia ennaltaehkäistä vankeudessa tapahtuvaa rikollisuutta ja todella kuten edustaja kiljunen tuossa totesi niin siinä mielessä oireellista että me käsittelemme täällä lainmuutosta jotta rikoksiaan sovittavien henkilöiden rikollisuutta voidaan torjua vankiloissa siis niiden henkilöiden joiden tulisi pyrkiä takaisin yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi nostan erityisesti esille maksukorttien valvonnan joka tässä keskustelussa on aiemminkin esille noussut sehän todella tässä lakiesityksessä nyt mahdollistetaan maksukorttien käytön valvonta on todella keskeistä esimerkiksi huumerikollisuuden torjumiseksi tällä valvonnalla voidaan myös suojata vankeja tähän rikollisuuden muotoon liittyvältä painostamiselta haluan tässä yhteydessä myös tukea sitä näkemystä joka tässä on useassa puheenvuorossa tuotu esille että elinkautisvankien vaarallisuusarviointia tulisi suomessa suomessa muuttaa siten että muiden ihmisten onnistutaan nykyistä paremmin takaamaan jos vaarallisuusarviointi itsessään näyttää punaista vankia ei pitäisi vapauttaa tukea käytännössä elinikäiselle elinkautiselle on tullut todella arvovaltaisilta psykiatripiireiltä siis heiltä jotka ihmismielen pimeydestä eniten ymmärtävät edustaja kauma viittasi viittasi tuossa omassa puheenvuorossaan psykiatrisen vankisairaalan ylilääkärin kantoihin on todennut julkisuudessakin että hänen arvionsa mukaan suomessa on noin viisi ihmistä joita ei pitäisi koskaan vapauttaa vankilasta suomen valtion ensisijaisiin tehtäviin kuuluu suojella kansalaistensa turvallisuutta oikeutta henkeen ja elämään on selvää että suomen ihmisoikeusvelvoitteet on otettava huomioon kun puhutaan mahdollisuudesta vapautua elinkautisrangaistuksesta mutta pidän kyllä yhtä selvänä sitä että paatuneet vaaralliset julmiin rikoksiin syyllistyneet henkilöt eivät kuulu suomen kaduille olen monesti pohtinut kuinka vahvat rikollisen ja vangin oikeudet voivat olla tilanteessa jossa toisessa vaakakupissa painavat toisen ihmisen sivullisen tai tai vankeinhoidon työntekijöiden oikeus turvallisuuteen olen pohtinut sitä punnitaanko eri perusoikeuksia riittävän huolella jos toisen turvallisuutta vaarantavan rikollisen tai vangin oikeudet ylittävät muiden oikeuden turvallisuuteen

arvoisa puhemies kuuntelin keskustelun alkuosan myös ja nyt sitten muun keskustelun jälkeen tapahtuneen loppuosan ja haluan omalta kohdaltani todeta että minusta tämä hallituksen esitys joka liittyy tiettyihin menettelytapoihin ja niiden tiukentamiseen ja säätelyn tarkistamiseen vankilaolosuhteissa on yksi osa sisäistä turvallisuutta vuonna kaksituhattakuusitoista eduskunta sai selonteon sisäisestä turvallisuudesta ja olen siinä ymmärryksessä että myös tämän eduskuntakauden aikana tulemme palaamaan laajakatseisesti sisäiseen turvallisuuteen jossa on monia osia vankilat eivät tietenkään saa olla mikään rikollisten korkeakoulu meillä on kansainvälisesti erittäin huolestuttavia esimerkkejä aika läheltäkin ja tietysti sitten kauempaa sen perusteella mitä olemme tässä viime aikoina kuulleet kehitys suomen vankiloissa on mennyt viime aikoina huolestuttavaan suuntaan ja sen takia on hyvä että ministeriö ja eduskunta ja hallitus ovat tässä ajan hermolla kolme eri kertaa tässä keskustelussa mainittiin siis kolmen eri edustajan toimesta ylilääkäri hannu lauerman nimi tunnen kollega hannu lauerman hyvin olen hänen kanssaan näistä asioista keskustellut hän on todennut juuri tämän että suomessa on eräitä henkilöitä jotka ovat niin vaarallisia sillä tavalla psykopatologisia henkilöitä että heitä ei pitäisi päästää vapaaksi hänen niin kuin itse olen ymmärtänyt hänen kanssaan keskustelussa ei ole aina ollut se että perinteisellä tavalla pidennettäisiin sitä elinkautisrangaistusta vaan me pystyisimme sillä tavalla ottamaan huomioon tämän häiriintyneen psykopatologian että me sitä kautta pystyisimme eristämään niin sanotusti loppuelämäkseen nämä nämä henkilöt no muoto tämä tai muoto tuo mutta lopputulos on kuitenkin se jota tässä tässä tavoitellaan tässä keskustelussa on mainittu myös seksuaalirikokset ja ulkomaalaisten osuus niissä tästä asiasta hallintovaliokunta on keskustellut ja päätti tänään asiantuntijakuulemisen kolmena eri päivänä hyvin perusteellisesti ja tämä ongelmavyyhti on näyttäytynyt nyt tosi monitahoisena en nyt lähde itse laajentamaan keskustelua tähän suuntaan koska tämä kansalaisaloite mitä olemme käsitelleet tulee tänne vielä myöhemmin käsittelyyn mutta kaiken kaikkiaan erittäin tärkeä keskustelu en lähde politisoimaan tätä mutta siteeraan englannin entistä pääministeriä tony blairia silloin kun hän oli varjohallituksen sisäministeri hän sanoi englannin kielellä we are tough on crimes but tough on tämä ajatus on sellainen joka miellyttää minua meidän on oltava jämäköitä suhteessa rikoksiin mutta myös rikollisuuden syihin

arvoisa herra puhemies kuten lukuisissakin puheenvuoroissa on tullut esille on omalla tavallaan aika paradoksaalista että joudumme ylipäätään käsittelemään lakiesitystä jossa puhutaan vankeusaikaisen rikollisuuden estämisestä se että vankeusaikaista rikollisuutta ylipäätään voi esiintyä kertoo siitä että lainsäädännön täsmentämiselle ja toimenpiteiden aikaansaamiselle on olemassa merkittävä tarve tässä on useammassakin eri puheenvuorossa tuotu esille se fakta että ennen kaikkea seksuaalirikoksissa ulkomaalaistaustaisten ja ennen kaikkea tiettyjen kansallisuuksien osuus ylikorostuu kuuntelin suurella mielenkiinnolla edustaja kiljusen puheenvuoron jossa hän esitti tulkinnan että tämän ilmiön taustalla on nimenomaisesti se että kun ollaan vieraassa ympäristössä niin silloin tietyt sosiaalisen kontrollin mekanismit poistuvat ja silloin syntyvät olosuhteet joissa joissa tällaiseen tuomittavaan käytökseen syyllistytään herkemmin itse en ota kantaa siihen

millaiset taustatekijät sen faktan taustalla on että ulkomaalaistaustaiset ja erityisesti tietyt kansallisuudet ovat näissä rikostyypeissä yliedustettuina mutta mikäli tämä edustaja kiljusen esittämä tulkinta pitää paikkansa että nimenomaisesti ylipäätään ulkomaalaisten määrän lisääntyminen tai ulkomailla oleilu lisää alttiutta seksuaalirikoksiin syyllistymiselle niin onko silloin edustaja kiljusen mielestä erityisen toivottavaa että ulkomaalaistaustaisen väestön osuus yhteiskunnassa lisääntyy ja ja millaisia seurauksia tällä mahdollisesti on yhteiskunnalle edustaja kiljusen mielestä jos tämä kiljusen tulkinta pitää

arvoisa puhemies edustaja rydman avasi tässä tärkeän kulman siitä onko nimenomaan maahanmuutto ulkomaalaisen väestön tuleminen suomeen mihin tahansa yhteiskuntaan riski siinä suhteessa että jos näissä ulkomaisissa olosuhteissa vieraissa olosuhteissa uusissa olosuhteissa erityyppiset kontrollimekanismit jotka säätelevät käyttäytymistä siellä kotikulmilla muuttuvat niin silloin silloin tämäntyyppinen tämäntyyppinen rikollisuus saa mahdollisuuden toteutua toisella tavalla kuin muissa puitteissa nyt tässä ihan ensimmäiseksi täytyy todeta että tilastollisesti on näin suomalaiset ulkomailla syyllistyvät keskimäärin enemmän rikoksiin kuin suomalaiset suomessa se on aivan ehdottomasti näin suomessa kai tilanne karkeasti ottaen oli muutama vuosi takaperin ulkomaalaisrikosten määrä suomessa oli yksitoista prosenttia kun ulkomaalaistaustaisia ihmisiä suomessa on tuommoinen kolme ja puoli prosenttia neljä prosenttia vajaa neljä prosenttia eli siinä on selkeä ero sama tilasto kertoo tämän joka onkin se olennainen seikka ulkomaalaisiin rikollisiin suomessa luetaan kaikki ulkomaalaiset sekä ne jotka ovat turisteina lyhytaikaisesti täällä käymässä että ne jotka ovat ulkomaalaistaustaisia ja jotka eivät ole vielä suomen kansalaisia he ovat kaikki ulkomaalaisia jos muistetaan tämä tilasto näistä ulkomaalaisista jotka ovat lyhytaikaisesti käymässä niin ulkomaalaistaustaiset ihmiset syyllistyvät suomessa rikoksiin sen tilaston mukaan noin neljä pilkku kaksi prosenttia eli suurin piirtein samassa suhteellisessa osuudessa kuin heidän kokonaisosuutensa on väestömäärästä eli täällä pysyvästi asuvat ulkomaalaiset ihmiset eivät syyllisty rikoksiin sen enempää keskimäärin kuin suomalaiset toisinpäin katsottuna kun katsoo ruotsin tilastoja niin ruotsissa neljä prosenttia rikoksista on suomalaistaustaisten ihmisten aikaansaamia ruotsissa on suomalainen vähemmistö joka asuu siellä ja joka on kaksi prosenttia kokonaisväestöstä näyttäisi siltä että suomalaiset ovat varsinaisia rikoksentekijöitä ruotsissa koska he tuplaten enemmän syyllistyvät rikoksiin kuin keskimäärin ruotsalaiset tässäkin tilastossa ovat mukana suomalaiset turistit jotka käyvät siellä maassa eli arvoisa puhemies olisi tärkeää tässä nyt huomioida kun me puhumme ulkomaalaisväestöstä yhtenä entiteettinä että me tilastoimme sen vähän oudolla tavalla silloin tämä johtopäätös jonka edustaja rydman tässä teki että ylipäätään ulkomaalaistaustainen syyllistyisi enemmän rikoksiin kuin kuin suomalaistaustainen johtuu vain tästä olosuhdetilanteesta ei etnisestä taustasta ja teillä oli kiintoisa huomio että me havaitsemme suomessa esimerkiksi seksuaalirikoksiin tiettyjen kansalaisten syyllistyvän enemmän tämä on aika riskialtista vettä kulkea tähän kulmaan koska kannattaa kysyä näistä tietyistä kansalaisuuksista suhteessa käyttäytymiseen kotimaassa mistä he tulevat todennäköisesti siellä on se tilanne että he eivät syyllisty rikoksiin koska siellä lainsäädäntö on taas tiukempaa ja niin edelleen ja niin edelleen sosiaalinen kontrolli on toisenlaista eli tässä kannattaa olla hyvin herkkänä kun näillä vesillä liikkuu että me emme lainausmerkeissä tai suoraan ilman lainausmerkkejä syyllisty rasismiin etniseen syrjintään ja koe että tietyntyyppisen taustan omaavat ihmiset syyllistyisivät luontaisesti enemmän rikolliseen käyttäytymiseen kuin toiset olosuhteet poikkeavat elämäntilanne poikkeaa ja siitä seuraa sitten myöskin enemmän suomalaistaustaisten ihmisten rikollisuutta

arvoisa puhemies ensinnä kommentti edustaja kiljusen puheenvuoroon

hiukan eri mieltä noista tilastoista mitä mitä totesitte tuossa liittyen näihin ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin ja erityisesti seksuaalirikoksiin tietenkin meidän täytyy yhteiskuntana suhtautua yhtä vakavasti tai yhtä ankarasti kaikkiin rikoksentekijöihin riippumatta heidän taustastaan etnisestä taustastaan tai muusta mutta ei meidän myöskään pidä vähätellä sitä keskustelua kyllä näistä asioista täytyy ihan avoimesti pystyä myöskin tässä salissa keskustelemaan ilman että että kukaan kokee että siinä on rasismiin liittyviä piirteitä varsinainen kommenttini liittyy tähän edustaja vestmanin aloittamaan puheenvuoroon tai oikeastaan sen oikein ymmärsin meillä puhutaan paljon rikoksentekijöiden ihmisoikeuksista ja oikeuksista ja ja ehkä myöskin heidän suojelemisestaan tätä kautta mutta harvemmin tässäkään salissa me olemme puhuneet uhrien oikeuksista tai niistä henkilöistä niiden oikeuksista joihin mahdolliset uudet rikokset kohdistuvat itse toivoisin lakiesityksiä nimenomaan uhrien oikeusturvaan liittyen

edustaja linden nosti tässä esiin hannu lauerman kuten itsekin aikaisemmin olen hänen kanssaan myöskin käynyt keskustelua siitä kun hän on sanonut että että ulkomailla missä hän usein käy puhumassa ihmetellään suomen lainsäädäntöä sitä kuinka lepsua se on verrattuna varsinkin näihin hyvin ankariin väkivaltarikoksiin syyllistyneisiin rikoksentekijöihin hän joutuu usein sitä selittelemään sanon sen näin julkisesti koska hänen nimensä tuli tässä usein mainittua itse olen puolestani miettinyt sitä että minkä takia meidän lainsäädäntömme on hyvin ankara esimerkiksi talousrikoksiin liittyen mutta sitten kun kysymys on henkeen ja terveyteen liittyvistä rikoksista niin yhtäkkiä me olemmekin paljon lievempiä ja loivempia niissä rangaistuksissa tästäkin toivoisin keskustelua koska voi olla että siinä on joku yhtymäkohta meidän historiaamme olemme olleet köyhä kansa ja siinä mielessä niitä taloudellisia intressejä on pitänyt sitten suojella ja siihen on ollut perustelunsa mutta kyllä itse näkisin että ihmisen ruumiillinen koskemattomuus miksei henkinenkin on on todella tärkeää ja meidän pitäisi nimenomaan sitä lainsäädäntöä kehittää

arvoisa puhemies ensimmäiseksi totean että olen aivan samaa mieltä edustaja kauman äskeisen puheenvuoron kanssa juuri näistä asioista miten meillä tuomioiden pituudet painottuvat eri rikoslajien suhteen näkemykseni on aivan aivan sama toisena totean että minulla on tässä kädessäni tuore poliisin tilasto jossa on oikeat numerot siitä mistä me nyt olemme keskustelemassa rikokset lajeittain ja sitten ulkomaalaisten osuus ja kantasuomalaisten osuus ja niin edelleen minä en ryhdy niitä nyt tässä siteeraamaan koska kuten jo aikaisemmin totesin en ole laajentamassa tätä keskustelua nyt tähän aihepiiriin joka sinänsä on on monitahoinen ja ja mielenkiintoinen ja jota hallintovaliokunnassa on viime päivinä käyty sen sijaan haluan esittää johtopäätöksen joka oli tänään varsin silmiä avaava meidän valiokuntamme käsittelyssä kun käsittelimme kansalaisaloitetta seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten mahdollisesta karkottamisesta ja kun kuultavana olivat

sen etnisen taustan pohjalta ja hädissään jotta he saisivat tätä painetta vähennettyä he tekivät aloitteen jos nyt pystyttäisiin karkottamaan nämä seksuaalirikolliset niin paine siitä että kaikki maahanmuuttajat ovat jollakin tavalla huonoja ihmisiä tai syyllistyvät rikoksiin kevenisi tämä oli erittäin silmiä avaava keskustelu se liittyy minusta siihen erinomaiseen kirjoitukseen joka helsingin sanomissa viikonloppuna oli

sivulla viisikymmentäseitsemän muistan sen koska olen juuri kirjoittanut tämän päivityksen että hän tuki kuusikymmentä luvulla aika radikaalienkin mustien kansalaisoikeusliikkeiden toimintaa sen takia koska heikäläiset ja sillä hän tarkoitti amerikan italialaisia ovat killuneet sen köyden päässä niin kuin mustaihoiset ovat myös killuneet hän viittasi esimerkiksi tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alun erääseen lynkkaustapahtumaan new orleansissa no tämä menee nyt kovin kauas mutta viesti oli että rikokseen syyllistyneet pitää tuomita

tilastothan ovat tietysti luettavissa hyvin monella eri tavalla ja kun rikostilastoja luetaan on tietysti syytä tilastoista paitsi lukea minkälaisista rikostyypeistä on kyse myöskin eritellä vähän täsmällisemmin mitä se ulkomaalaistaustainen rikollisuus sitten lopulta on nimittäin tilastoista käy ilmi myöskin se että on tiettyjä rikostyyppejä joihin tietyt kansallisuudet syystä tai toisesta syyllistyvät merkittävästi useammin kuin kantaväestö tai toiset etniset ryhmät tämä on sellainen kysymyksenasettelu jossa on tietysti vaarallista lähteä kovin täsmällisesti ottamaan kantaa siihen mitkä ovat syitä tämän ilmiön taustalla se on faktaa että näin on siihen mitkä asiat siinä taustalla vaikuttavat ehkä parempi jättää vastaustila sosiologeille ja yhteiskuntatieteilijöille kuin lähteä kansanedustajan paikalta sitä kommentoimaan kuitenkaan tätä seikkaa ei auta myöskään painaa taustalle eikä sitä kannata myöskään tilastokikkailuilla toiseksi selittää vaan on syytä havaita että ongelma on todellinen ja siihen myöskin huomiota riittävästi laittaa tätä taustaa vasten olenkin ilahtunut siitä että kuten edustaja linden kuvasi hallintovaliokunta tulee tähän omassa käsittelyssään huolella paneutumaan ja asiasta selvää ottamaan uskon että hyvä valiokunta jossa

arvoisa puhemies minäkin arvostan sekä edustaja rydmanin että kauman puheenvuoroja ja haluaisin heti sanoa sen että kun edustaja kauma sanoi että ei pitäisi vähätellä silloin kun on vakavista rikoksista kysymys kuten ihmisen joko ruumiillinen tai henkinen koskemattomuus niin olen edustaja kauman kanssa samaa mieltä missään tapauksessa ei pidä vähätellä ja seksuaalirikokset tyypillisesti ovat mitä julkeinta ihmisen hyväksikäyttöä siinä ei ole minkäänlaista vähättelyn sijaa se että tästä asiasta voidaan keskustella ja pitää keskustella on totta

joku näkee tässä heti rasismin piirteitä kun kun tästä käydään keskustelua ei ei tässä nähdä rasismin piirteitä minä jäin miettimään kuka kuka reagoi siihen kyllä minä silloin joudun ainakin henkilökohtaisesti reagoimaan jos lähtökohta

johonkin kansalaisuuteen edustaja linden avasi sen vielä pidemmälle uskonnolliseen ryhmään etniseen vähemmistöön kuuluvaan ryhmään tai etniseen enemmistöön kuuluvaan ryhmään ja toteamme että on taipumusta tehdä rikoksia enemmän kuin joillakin toisilla minusta siinä on rasistinen piirre ja minun täytyy sanoa että tässä salissa on eräs toinenkin henkilö käyttänyt tämän tämän kevään aikana puheenvuoron jossa hän hyvin voimakkaasti selkein sanoin ilmaisi että jos syntyperään viitataan ja todetaan että ihmisiin suhtaudutaan eri tavalla suhteessa heidän syntyperäänsä niin me olemme kiinni käsitteessä rasismi se oli tasavallan presidentti joka valtiopäivien avajaisissa käytti näitä termejä minusta meidän on tärkeätä tunnistaa myöskin että tämäntyyppisesti ei asiaa kannata lähestyä kyllä edustaja rydman on oikeassa tilastot kertovat paljon asioita ja ovat kertomatta paljon asioita ja myöskin peittelevät asioita onhan se vanha sanonta että tulee tilasto me molemmat olemme sen verran yhteiskuntatieteilijöitä että ymmärrämme miten tilastoja voidaan myöskin väärinkäyttää tässä suhteessa mutta se on selvä että jos ilmaisu on näin että on joillekin kansanryhmille joillekin kansalaisille joillekin joillekin väestöryhmille ominaisia rikostyyppejä niin minä voin yhtyä siihen siinä tilanteessa jos me esimerkiksi voimme määritellä sen näin että

arvoisa puhemies vielä viitaten tuohon edustaja kiljusen puheenvuoroon haluan nyt vielä kertaalleen alleviivata että en yritäkään antaa selityksiä sille miksi tietyt kansallisuudet ovat yliedustettuina tietyissä rikostyypeissä taustalla voi olla varmasti lukuisiakin erilaisia syitä mutta niiden kaikkien selvittäminen voi olla ehkä vähän vaativa tehtävä ja ja ehkä ehkä riskialtiskin nykyisessä yhteiskunnallisessa keskusteluilmapiirissä mutta on hyvä että näihin asioihin kuitenkin kunnolla paneudutaan siitä huolimatta että näiden syiden selvittäminen voi olla monimutkainen juttu ja ja niiden moninaisuus ehkä vaatisi aika laajaakin tutkimista se ei saa olla syy sille että tältä ilmiöltä ja asialta ummistetaan silmät silmät koska kyllähän se tietysti huomiota kiinnittää että että määrätyt kansallisuudet määrätyissä rikostyypeissä ovat yliedustettuina siitä on kyllä syytä kantaa huolta varsinkin sitten jos näyttää siltä että ongelmat alkavat kumuloitua toivottavasti asia otetaan vakavasti ja ja tähän asiaan pureudutaan myöskin eri

olemme varmaan edustaja rydmanin kanssa loppujen lopuksi aivan samaa mieltä on hyvä tunnistaa nämä nämä ilmiöt jotka ovat tietysti tiettyyn määrään asti todellisuutta olisin oikeastaan tähän itse hallituksen esitykseen vankeusaikaisesta rikollisuudesta mikä täällä juuri sen lisäyksen tehdä että kun me nyt kiinnitämme monasti huomiota vankien oikeuksiin ja kiinnitämme myöskin vankien yhteiskuntakelpoisuuteen huomiota niin kyllä siinä mihin tämä viranomaisten tietojenvaihto nyt tässä kohdassa perustuu on on myöskin kyse niin kuin täällä on useissa puheenvuoroissa tuotu ja hoskonen viimeksi taisi tuoda sen asian esille toisten vankien ja vankilassa työskentelevien ihmisten turvallisuudesta sekin täytyy tässä ottaa huomioon kun

arvoisa puhemies tilastoja voi tosiaan lukea monella tavalla ja kaivoin nyt esille viime vuoden poliisin tilastoja seksuaalirikoksista näiden tilastojen mukaan ilmoitetuissa seksuaalirikoksissa joissa epäilty on tiedossa lähes kaksikymmentäkolme prosenttia on ulkomaan kansalaisia jos luin tätä tilastoa ja tämä määrähän on siis vain kasvanut mediatietojen perusteella vuonna kaksituhattakahdeksantoista poliisille ilmoitetuissa raiskaustapauksissa ulkomaalaisten epäiltyjen osuus helsingissä oli yli puolet tilastothan kertovat hyvin selkeästi sen että tietyt etniset ryhmät ovat yliedustettuja seksuaalirikostilastoissa nämä ovat tilastollisia faktoja minäkään en ota syihin kantaa

minkään muunkaan maan ei tarvitse sietää sopeutumattomia väkivalta ja seksuaalirikollisia ulkomaalaisia suomellahan on ihan riittävästi ongelmia meidän oman kotoperäisen rikollisuuden kanssa sen torjumisen kanssa ja siitä huolehtimisessa että että kansalaisia tällaiselta rikollisuudelta saadaan suojattua tämän lisäksi suomeen ei tarvita ulkomailta tulevaa rikollisuutta sen lisäksi olen monesti pohtinut minkä ihmeen takia suomen vankiloissa istuu ulkomaan kansalaisia siis kyllähän on niin että muun maan kansalaiset kuuluvat muiden maiden vankiloihin jos he tekevät rikoksia tämän vuoksi tämä kansalaisaloite jossa pyritään tehostamaan karkottamista on erittäin tärkeä

vielä kertaalleen kun edustaja vestman kerran palasi tähän aiheeseen käytin jo kerran tämän sanonnan että ensin on valhe emävalhe ja sitten tulee tilasto tämä tilastotieto siitä että kaksikymmentäkolme prosenttia

on tilastollisena lukuna aivan varmasti oikea annoin teille aikaisemman luvun joka on muutaman vuoden takainen kaikista rikoksista joita suomessa tehdään kaikista rikoksista ei vain seksuaalirikoksista yksitoista prosenttia on ulkomaalaistaustaisten ihmisten tekemiä taustalla on yksinkertaisesti se että tämä on enemmän kuin ulkomaalaistaustaisten ihmisten suhteellinen osuus suomen väestöstä tämä on fakta tämä on nyt sitten tilastollinen fakta nyt tässä on edelleen aukaisematta se kysymys joka näissä poliisin tilastoissa on olemassa ja jonka minä halusin teille avata jo aikaisemmin ulkomaalaistaustaisiksi ihmisiksi luetaan täällä väliaikaisesti käyvät ihmiset mukaan lukien turistit ja lyhytaikaisesti käyvät ihmiset ja ne ulkomaalaistaustaiset ihmiset joilla ei ole suomen kansalaisuutta suomen passia nyt tässä keskustelussa kun me näemme ulkomaalaistaustaisen ihmisen joka asuu suomessa pysyvästi niin meillä harhautuu tulee näkökulma että siinä on taas yksi niitä ulkomaalaistaustaisia ihmisiä jolloin jolloin tämä harhautuu siitä että merkittävin osa valtaosa näistä ulkomaalaistaustaisista rikoksentekijöistä on todella lyhytaikaisesti käymässä totesin jo aikaisemmin että kun suomalaiset käyvät ulkomailla he syyllistyvät suhteessa huomattavasti enemmän rikoksiin kuin kotimaassa että tämä on se tilanne joka tässä täytyy arvioida tämä tilanteen väliaikaisuus synnyttää näitä asetelmia eikä ulkomaalaisuus tämä on se minkä minä halusin argumentoida te voitte jatkaa tuota tietä ja tilastoiden kanssa käydä tätä asiaa läpi mutta avatkaa ne tilastot ihan oikein

arvoisa herra puheenjohtaja poliisitaustaisena henkilönä minulle on varsin usein tullut tietoon myöskin vankilapuolen virkailijoilta se tilanne että ainakin osa näistä vankiloissa tapahtuvista rikoksista pystyttäisiin estämään jos vartijoita olisi riittävä määrä tilanne on aivan sama elikkä henkilöstömitoitus on alimittainen niin poliisipuolella kuin myöskin vanginvartijoiden puolella näissä vankiloissa

arvoisa puhemies kun tämä keskustelu vielä jatkuu ja on tärkeitä asioita nostettu esille itselläni on näitä tuoreita tilastoja täällä kuten mainitsin varmasti myös meillä kaikilla on pääsy niihin kyllä se on fakta että tietyissä rikoksissa ulkomaalaistaustaiset miten heidät sitten tilastoidaankin viitaten siihen mitä edustaja kiljunen äsken sanoi ovat yliedustettuina mutta se minun viestini tässä asiassa on se että jos meillä on suomessa kolmetuhattaviisisataa seksuaalirikosta vuodessa ja ja jos niistä seitsemänsataa viiva kahdeksansataa on ulkomaalaistaustaisten tekemiä siinä on merkittävä yliedustus mutta kun meillä on kaksisataaviisikymmentätuhatta ulkomaalaistaustaista ihan virallisesti niin kuin heidät luokitellaan suomessa neljä pilkku viisi prosenttia väestöstä suomessa emmehän me saa syyllistää käytännössä kahtasataaneljääkymmentäyhdeksäätuhatta ihmistä sen takia että heillä on joku muu kansalaisuustausta kuin niin sanottu kantasuomalainen siitä että heidän joukossaan tiettyihin rikoksiin syyllistyneet tai itse asiassa nämä tilastot kertovat epäillyistä ovat yliedustettuina tämähän on se asian asian ydin ydin tässä koska jos me harjoitamme tämmöistä syyllistämistä niin se johtaa joka tapauksessa ylilyönteihin mikä sitten näkyy esimerkiksi siten mihin viittasin tänään siinä kuulemisessa oli oli todellakin niin että yllätyksekseni tämä aloite

syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten maasta karkottamisesta oli tullut sieltä maahanmuuttajaväestön keskuudesta koska he kokivat niin voimakkaan ahdistavana sen heihin yleisesti leimatun syyllistämisen siitä että heidän joukossaan on henkilöitä jotka ovat syyllistyneet tällaiseen eli haluan pitää nämä kaksi asiaa kuitenkin selvästi erossa toisistaan vaikka faktat ja numerot ovat niin kuin ne ovat

arvoisa puhemies

suoranaisesti liity hallituksen esitykseen jota käsitellään mutta tässä nyt on paljon muutakin salissa puhuttu ja se liittyy siihen olen

mielenkiinnosta kiinnittänyt huomiota tämmöisiin sanoihin mitä täällä on ollut tulokulma tilastot prosentit ulkomaalaistausta ja niin edelleen ja niin edelleen

minun ajatukseni on kyllä se että koska on kotoperäistä niin emme kai me tarvitse enää ulkomailta tuontia että siihen nähden näissä mitä on ollut henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa

se on se linja että mielellänsä ulkomaille sitten kärsimään niitä rangaistuksia sen verran tähän hallituksen esitykseen toki herra puhemies että niin kuin edustaja tässä takana

sanoi henkilöstömitoitus ja myös laki mitä ollaan uudistamassa ovat se pointti millä millä saataisiin turvallisuutta vankilassa lisättyä kiitos
tulin kesken tätä aiheen käsittelyä ja ymmärsin että otsikosta on jonkin verran laajentunut tämä keskustelu mutta en

enää arvoisa puhemies ajattelin että en saa puhuakaan enää mutta nyt en käytä siihen selittelyyn enempää aikaa täällä edustaja kiljunen pyysi että näitä tilastoja avataan kyllähän näitä nyt on avattu monissa medioissa eri tutkijoiden toimesta nyt ihan tässä ensimmäisellä nopealla googlaamisella löysin viidestoista kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista tässä on irakin naisten yhdistyksen toiminnanjohtaja ala saeed ja sitten keskusrikospoliisin erikoistutkija tuija hietaniemi ja ja he avaavat näitä tässä on iso selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta määrät ja syyt tässä todetaan että ulkomaiden kansalaisista etenkin irakilaiset ja afganistanilaiset afganistanilaiset ovat seksuaalirikostilastoissa yliedustettuina ja asiantuntijat sanovat että rikosten taustalla vaikuttavat sota väkivaltainen kunniakulttuuri ja ikärakenne tässä nyt edustaja kiljunen ei teidän kannata heittäytyä tietämättömäksi ihan googlaamalla muutama sana minäkin tulin tähän muutama minuutti sitten ja googlasin täältä näitä tilastoja voi avata samoin emeritaprofessori terttu utriainen on jo vuosia sitten puhunut tästä ei tämä ole mikään uusi asia

kohdistuu nuoriin tyttöihin ja naisiin ja jos jossakin kulttuurissa suhtaudutaan naiseen epäkunnioittavasti tai ei välitetä naisen koskemattomuudesta niin se ei ole mikään vähättelyn asia

arvoisa puhemies jotta ei jää epäselväksi niin edustaja lindenin puheenvuoroon haluan todeta sen että olen siinä samaa mieltä että missään tapauksessa ei pidä yksilöiden tekemien rikosten vuoksi leimata kokonaisia kansanryhmiä tätä en missään tapauksessa hyväksy ajattelen nimenomaan niin että on niiden lainkuuliaisten ja suomalaisia arvoja kunnioittavien ulkomaalaisten enemmistön etu että suomi puuttuu tiukasti siihen ulkomaalaiset syyllistyvät täällä tällaisiin vakaviin rikoksiin ja että tässä suomi on jämäkkä ja myöskin karkottaa näihin vakaviin seksuaali ja väkivaltarikoksiin syyllistyneet tuomion saaneet ulkomaalaiset tehokkaasti
puhemies eihän tähän samaa mieltä luonnollisesti juuri näin on eli nämä ovat vakavia rikoksia mistä tässä on kysymys kyllä minä nuo tilastot olen myöskin käynyt läpi ja minä näen että että tietyistä kulttuureista olevat ihmiset syyllistyvät suhteessa enemmän näihin seksuaalirikoksiin kuin toisista kulttuureista olevat minä yritin avata ainoastaan sitä ongelmaa minkä edustaja linden täällä aikaisemmin avasi kun hän totesi että täällä on kaksisataaneljäkymmentätuhatta ulkomaalaistaustaista ihmistä joilla on jo suomen kansalaisuus jos siihen otetaan mukaan vielä ne jotka ovat pysyvän oleskeluluvan saaneet niin suomessa on itse asiassa tällä hetkellä yli kolmesataatuhatta kai kolmesataakaksikymmentätuhatta ihmistä jotka puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia jotka asuvat siis pysyvästi täällä eli meillähän on valtava joukko näitä ihmisiä ja kun sitten todettiin siitä että on seitsemäänsataan seksuaalirikoksiin

nimenomaan näiden täällä asuvien joukosta niin tässä on virhemuotoilu eivät ole heidän joukostaan minä toistan kysymys on edelleen siitä että suurin osa näistä ulkomaalaistaustaisista ihmisistä on väliaikaisesti täällä käymässä he eivät ole pysyvästi suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia ihmisiä pysyvästi asuvat täällä suomessa verrattuna suomalaisiin jotka asuvat pysyvästi suomessa niin karkeasti ottaen heidän osuutensa on sama näistä rikoksista tämä on nyt se minun juttuni

on sitten tätä ilmiötä mistä te puhuttu ja siihen täytyy suhtautua jyrkästi ja tarkasti ja kunnolla halusin vain sanoa että sama tilanne on suomalaisilla ulkomailla kun he ovat väliaikaisesti jossakin niin siellä on juuri tätä samaa piirrettä suhteessa suomalaisiin suomessa jotta näkyy se vertailukohta että olemme samantyyppisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä tämä on ainoa argumentti älkäämme syyllistäkö sinänsä ulkomaalaista ihmistä joka asuu suomessa vaan todetaan tämän tilanteen ongelmallisuus ja ehdottomasti näihin seksuaalirikoksiin kaikkiin muihinkin rikoksiin täytyy suhtautua täydellä tarmolla ja tarkkuudella siinä loukataan perustavia ihmisoikeuksia